ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksi

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä luonnonsuojelulain muuttamisesta on ihan perusteltuja lähtökohtia luonnonvarojen järkevä käyttö on hyväksyttävää ja sen vuoksi luonnonvarojen käyttöä koskevan hallinnollisen taakan keventäminen on kannatettava lähtökohta on myös vaikea väittää vastaan kun esityksessä tavoitteeksi asetetaan turhan sääntelyn purkaminen huolta herättää kuitenkin esityksessä suoraan sanottu pääasiallinen tavoite jonka mukaan ehdotetun uudistuksen tarkoitus on sopeuttaa elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten lakisääteisiä tehtäviä käytettävissä oleviin henkilöstövoimavaroihin tämä ei saa olla sääntelyn lähtökohta se ei voi olla sääntelyn hyväksyttävä tavoite emme voisi ajatellakaan että esimerkiksi maanpuolustuksen osalta todettaisiin ettei suomen puolustaminen ole mahdollista koska voimavarat ovat niin pienet myös luonnon puolustamisen on lähdettävä hyväksyttävistä tavoitteista ja niille on varattava riittävät resurssit jokainen meistä puhemies ymmärtää että voimavarojen niukkuus vaikuttaa aina siihen mitä todellisuudessa saavutetaan on kuitenkin eri asia jo lainvalmistelun ja lain säätämisen vaiheessa todeta että tavoitteesta tingitään henkilöstövoimavarojen puutteen vuoksi arvoisa puhemies valiokunnassa on keskustelua herättänyt erityisesti liito oravan suojelua koskevan sääntelyn uudistaminen esitys perustuu maanomistajien oikeusturvasta huolehtimiseen ja sen vastapainoksi on esitetty huoli liito oravien suojelun heikkenemisestä on helppo yhtyä valiokunnan enemmistön kantaan esityksen hyväksymiseksi ehdotus ei vaaranna uhanalaista lajia liito oravia sen sijaan päästään tulokseen jossa metsien suojelusta tulee paremmin hyväksyttävää toimintaa jossa luonnonsuojelua ei enää voi maalata järkevän luonnonvarojen käytön esteeksi puhemies näillä sanoin yhdyn tähän valiokunnan enemmistön

arvoisa rouva puhemies juha sipilän hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on tarpeettomien normien vähentäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä kaiken sääntelyn sujuvoittaminen tämä on melko pieni lakiesitys mikä meillä kansanedustajilla tänään edessä on mutta tämä on jälleen kerran yksi oikea askel tässä tarpeettoman sääntelyn keventämisessä olen myös erittäin onnellinen siitä että hallitusohjelman kirjaus omaisuudensuojan vahvistamisesta ja maanomistajien oikeusturvan kohentamisesta tulee näin todelliseksi ja vihdoin ja viimein metsien omistajilla ja maanomistajillakin on jotakin suojaa pitkästä aikaa tässä maassa tunteita herättävästä eliöstä nimeltä liito orava on todettava se asia että vaikka liito orava on suojeltu niin kyllähän liito oravan kannat aika hyviä suomessa ovat liito oravan kohdalla voi puhua suomessa vähän ylisuojelustakin ja tämäkin on siinä mielessä ihan hyvä lakiesitys

arvoisa puhemies

lisääntymis ja levähdyspaikkojen rajausmenettelyllä ei arvioida olevan merkitystä lajin kannan kehitykselle vaan siihen vaikuttanevat ennen kaikkea laajemmat maisematason muutokset joka tapauksessa lisääntymis ja levähdyspaikkojen hävittäminen on lain nojalla kielletty riippumatta rajauspäätöksistä rajausmenettelyn vaikuttavuus on heikko koska liito oravien esiintymisessä tapahtuu luontaisia vaihteluita tällä hetkellä suomen ympäristökeskus toimittaa ajantasaisen ely keskusten liito oravien lisääntymis ja levähdyspaikkatiedon metsäkeskukselle kaksi kertaa vuodessa kun ajantasainen tieto paikoista on myös maanomistajien käytössä voidaan metsien käyttö sovittaa yhteen suojelun kanssa ajantasaisen tiedon saamisesta on jatkossa huolehdittava entistä paremmin ja maanomistajille on tiedotettava sekä ohjeistettava selvitysmenettelyssä näin parannetaan maanomistajien oikeusturvaa ja ja vältytään pitkiltä oikeuskäsittelyiltä ja vähennetään suojelusta syntyviä kustannuksia rajausmenettely kuormittaa suhteettomasti ely keskuksen henkilöstöä ja vähentää resursseja muista tehtävistä hallituksen tavoitteena on keventää ja purkaa turhaa sääntelyä julkinen sektori on vuosien aikana paisunut ja on paljon päällekkäistä työtä johon ei ole tarvetta eikä varaa luonnonsuojelulain a pykälän mukaisella päätöksellä ei kuitenkaan ole voitu lopullisesti ratkaista liito oravan suojelua metsänkäyttökohteella koska lain neljännenkymmenennenyhdeksännen pykälän kielto on voimassa päätöksestä huolimatta metsätalous on tärkeä tuotantoala suomessa eikä ole viisasta hankaloittaa tarpeettomasti puuntuotantoa ja pitkittää käsittelyillä hakkuiden aloittamista kun lainsäädännöllä suojataan joka tapauksessa riittävästi uhanalaisia lajeja

edelleen liito oravalle uhkatekijöitä mutta kuten sanottu lakimuutoksessa poistetaan vain hidas rajaamismenettely pesäpaikkojen hävittämis ja heikentämiskielto säilyy entisellään rajausmenettelyn poistamisella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia yksityisille maanomistajille tai yrityksille ja korvaussäännöskin säilyy ennallaan eli kiellosta aiheutuvasta merkityksellisestä haitasta olisi mahdollista jatkossakin saada täysi korvaus valtiolta

arvoisa rouva puhemies ympäristövaliokunta aivan aiheellisesti toteaa lausunnossaan että kun ohjeistus on käytännöllistä ja toimintamallit vakiintuneet on toimijoilla hyvät mahdollisuudet onnistuneiden suojelutoimien käytännön toteuttamiseen jos asianomainen ministeri olisi paikan päällä niin kysyisin häneltä toki myös hallituspuolueiden edustajat voivat vastata hänen puolestaan minkälaisia toimia hallitus on tekemässä sen eteen että metsätalouden toimijoilla olisi jatkossa ajantasainen ja yhdestä paikasta helposti saatava tieto liito oravien lisääntymis ja levähdyspaikoista

että tämän lain johtolause hyväksytään valiokunnan vastalauseessa esitetyssä muodossa eli siitä poistetaan sanat kumotaan luonnonsuojelulain a pykälä sellaisena kuin se on laissa kaksituhattayhdeksän tämä esittämäni muutosehdotus koskee liito oravaa muiltahan osin tämä laki on ihan tarkoituksenmukainen ne helpotukset

tai kevennykset luonnonsuojelualueiden maastomerkintöihin joita hallitus esittää ovat nykyaikana kun käytetään nettikarttoja aivan perusteltuja sen sijaan en ole valiokunnan enemmistön kanssa samaa mieltä tästä liito orava asiasta valiokunnan kuulemisissa on tullut selvästi esille että kysymys on säästölaista eli tarkoitus on jonkun verran vähentää ely keskusten työmäärää säästövaikutus on kuitenkin kyseenalainen koska tämä muutos toisaalta lisää sitten ely keskusten neuvontavelvollisuutta koska metsänomistajien ja metsätöitä tekevien lailliset velvollisuudethan eivät muutu miksikään

kaikille niille jotka nyt oikeastaan rivien väleissä ja vähän riveilläkin itse asiassa haluaisivat ylipäätänsä liito oravan suojelua purkaa toteaisin että vaikka liito oravaa ei ole luokiteltu enää vaarantuneeksi vaan silmällä pidettäväksi niin kuitenkin viimeksi tehdyssä laskennassa sen määrä oli vähentynyt yli kaksikymmentä prosenttia eli kanta on edelleen pienenevä
täsmennän että ehdotukset tehdään sitten huomenna kun asiasta äänestetään mutta jatketaan keskustelua

arvoisa rouva puhemies on hyvä että ympäristöministeriö ja ympäristövaliokunta poistavat turhaa työtä turhia maastomerkintöjä nykypäivänä tosiaan sähköiset kartat ovat saatavissa ja itse asiassa tulevan lainsäädännön myötä nämä merkinnät vielä entisestäänkin paranevat paranevat meillähän on on paljon tehty työtä metsien laserkeilauksesta lähtien ja ja entistä paremmin näitä ympäristöarvojakin sitten jatkossa sieltä sieltä löytyy mitä tulee sitten liito oravan silmälläpitoon liito silloin kun se eun uhanalaisten lajien luetteloon saatiin että on kuusikymmentätuhatta liito oravaa ja kun inventointi tehtiin todettiin että on kaksisataaneljäkymmentätuhatta pesivää naarasta aika usein naaraalta löytyy myöskin puoliso joten on hyvä että liito orava on silmällä pidettävien listaan

todellakin tämä liito orava asia on saamassa nyt oikeat mittasuhteet aikanaan kun se uhanalaisten lajien luetteloon merkittiin niin se oli senaikaisen tutkimuksen mukaan niitä naaraita oli vähintään kolmesataatuhatta yksilöä suomessa sillä hetkellä elikkä eihän se mikään uhanalainen ollut silloinkaan eikä se ole nytkään ihan oikein että mennään oikeaan suuntaan turhaa suojelua poistetaan liito oravahan pärjää kuten tiedämme erittäin moninaisissa olosuhteissa ilomantsissa keskuskoulun vieressä asustavat liito oravat siinä metsikössä jonka yhdellä puolella on ampumarata

se että haluamme erilaisilla asioilla ajaa omia asioitamme unohtaen totuuden se on iso riski näissä asioissa mutta onneksi tässäkin asiassa on menty oikeaan suuntaan ja eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kyllä minä kannatan edustaja hoskosen toteamusta siitä että totuutta ei pidä unohtaa eikä tässäkään salissa disinformaatiota jakaa lähetekeskustelussa kävimme kävimme pitkän ja monipolvisen keskustelun siitä onko liito orava uhanalainen laji vai ei kyllähän se sieltä ympäristöministeriön asiakirjoista löytyy uhanalaisten lajien listalta silmällä pidettävänä mikäli tämän lakiesityksen tarkoitus on vahvistaa maanomistajan oikeusturvaa niin toivoa sopii että maanomistajissa on sitten runsas joukko liito orava asiantuntijoita niitä omia maitaan ja tiluksiaan kartoittamaan ely keskushan tällaista työtä ei pysty tekemään ellemme nyt välittömästi ala laatia lisäbudjettia ely rahoitukselle epäilen kyllä edustaja kalmarin toteamusta siitä että sähköiset maastokartat liito oravan esiintymisestä olisivat maanomistajien ja kaikkien kansalaisten vapaasti käytettävissä kun ei sellaisia karttoja ole viranomaistenkaan käytettävissä nyt

oikein anteeksi nyt meillä on päivät sekaisin perjantaina

muistan hyvin kun suomi liittyi euroopan unioniin ja sen jälkeen tästä liito oravasta tuli tällainen hyvin merkittävä ja suojeltava eläin alun perinhän tilannehan oli se että kun liito orava sieltä metsätöiden joukosta löytyi niin metsätyömaa pysäytettiin kerta kaikkiaan kunnes saatiin rajattua se alue nyt on menty huomattavasti järkevämpään suuntaan jota tämä lainsäädäntö joka nyt on käsittelyssä myöskin omalta osaltaan edistää suojelua pitää olla mutta sen ei tarvitse olla niin byrokraattista ja niin elinkeinoa vaikeuttavaa kuin tämä liito oravan suojelu on silloin

tätä edelleen kehitetään joustavaksi kun tämä ei tätä eläimen suojelua vaaranna yhtään uskon siihen että liito oravaa suojelevat myöskin metsänomistajat ei metsänomistajista pidä tehdä sellaisia mörköjä että vain viranomaiset ovat suojelevia ihmiset suojelevat yhtä lailla

arvoisa rouva puhemies on hyvä että ympäristöministeriössäkin on ryhdytty turhaa sääntelyä purkamaan tämä liito oravakeskustelu on tässä aika hyvin käyty läpi rajausmenettelyn poisto maastomerkinnät on järkevää tehdä tämäntyyppistä uudistusta mutta sitten tavoitteena on se että ely keskuksille saataisiin resursseja lisää se on tärkeä tavoite on on järkevää että käytetään ne resurssit tehokkaasti sellaisiin toimenpiteisiin joilla on aidosti vaikutusta mutta kyllä aika ajoin tuntuu siltä elyillä ja aveilla on rahaa varsin reilustikin käytössä kun tänään uutisissa luki että aluehallintovirasto on antanut päätöksen linjannut että urheilukilpailuihin ei enää voikaan lähettää vain niitä urheilijoita vaan sinne pitää päästä kaikkien koululaisten mukaan

arvoisa rouva puhemies tämmöinen yksi esimerkki liito oravasta niitähän on niin kuin hoskonen hyvin toi esille erittäin paljon minullakin pihaan tuli liito orava ja tuntui olevan hyvin utelias eläin aina linnunpönttöjä keväällä ja se kävi hävittämässä ne linnunpoikaset ja munat sieltä pois onneksi muutti pois siitä pihasta muuten se olisi tuhonnut koko pihapiirin tämmöinen tämmöinen mörkö on kysymyksessä sitten naapurin puusepänverstaaseen meni kanssa liito orava tämmöinen jonka pitäisi olla erämaan elukka hyvin on sopeutunut sinnekin nyt saa pelätä vain etteivät työpaikat työpaikat lähde pois kun tämä entinen lainsäädäntö on niin tiukka ollut todellinen

enää muita pyydettyjä vastauspuheenvuoroja jatketaan listalta edustaja maijala anteeksi edustaja tuppuraista en

arvoisa puhemies edustaja hakkaraisen puheenvuoron jälkeen hän viittasi liito oravaan tietyllä tapaa epäjumalana se on aika raskaasti sanottu vaikka tunnustan sen että liito oravaan ladataan hyvin paljon luonnonsuojeluun liittyviä ristiriitaisuuksia tosiasia on kuitenkin se että että viimeisimmässä tämän vuoden alussa julkistetussa selvityksessä liito oravan uhanalaisuusluokkaa on pudotettu se ei ole enää uhanalainen vaan niin sanottu silmällä pidettävä sekin on tosiasia minkä edustaja hassi täällä toi esiin että kanta on viimeisten kymmenen vuoden aikana tullut voimakkaasti alas kaksikymmentä prosenttia mutta toisaalta valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kannassa esiintyy paljon ajallista ja alueellista vaihtelua senpä tähden meidän on tehtävä rauhallisesti ja maltillisesti vähän pidempiaikaista seurantaa siitä että me tiedämme kuinka liito oravakanta kehittyy mutta tässä esityksessä on oleellista sovittaa yhteen metsätalouden ja luonnonsuojelun näkökulmia ja siinä mielessä tämä valiokunnan mietintö on onnistunut

arvoisa rouva puhemies se hyvä että maanomistajan oikeuksia parannetaan mutta totta on myös se että kyllä meidän täytyy luonto ottaa huomioon aina kun me uusia alueita lähdemme rakentamaan ja ympäristöä muuttamaan yhtenä esimerkkinä otan tämän asuntomessualueen meillä vantaalla

hyvin paljon pohdittiin sitä millä tavalla me saamme ne liito oravat pysymään vielä siellä alueella tehtiin ne viheralueet ja viherreitit niille oraville jotta ne siellä pääsisivät liikkumaan mutta kuinkas ollakaan nyt kun siellä on asuttu vuoden verran ei niitä liito oravia siellä juuri enää olekaan elikkä kyllä ne suojeluohjelmat täytyy tehdä muullakin kuin kartalla ja jollakin kynällä jonkun virkamiehen toimesta kyllä silloin täytyy asiantuntijoita käyttää jotta me pystymme luonnossa turvaamaan näille uhanalaisille lajeille myös sen elinympäristön

arvoisa puhemies tämä kyseinen esitys on todella ensimmäinen ja yksi näistä merkittävistä asioista mitä ympäristöministeriössä on saatu aikaiseksi eli byrokratian purku on päivän muotisana ja ympäristöministeriö on tehnyt tätä todella kiitettävällä tavalla tämä kyseinen esitys vie tätä asiaa huomattavasti eteenpäin elikkä tämä täytyy todella nostaa arvokkaasti esille

mitä tässä ympäristövaliokunnan osaltakin on nyt sitten sanottu me katsomme että tämä esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen sitten näihin maastomerkintäasioihin meillä on suomessa todella paljon erilaisia erilaisilla säädöksillä määrättyjä ja määriteltyjä suojelualueita lisäksi meillä on myöskin metsänomistajien omia suojelualueita joita ei ole tarkoituksenmukaistakaan merkitä mihinkään esimerkiksi minä metsänomistajana ja maanomistajana olen perheeni kanssa sopinut

ei tulla ikinä koskemaan eli meillä on valtava määrä myös merkitsemättömiä

me täällä olemme kaikki varmasti suojelumyönteisiä ihmisiä käytetään meidän voimavaramme aitoon suojeluun oikeaan luonnon ja ympäristön asioiden kehittämiseen nyt sitten esimerkiksi metsälaki metsälain kymmenes pykälä siinä on paljon semmoisia asioita mitkä määrittelevät että tietyt alueet pitäisi suojella mutta niitä ei tulla millään tavalla ikinä merkitsemään maastoon koska kohta meillä olisi maastot täynnä kaiken maailman merkkejä ja tämmöinen asia ei todellakaan ole suojelulle eduksi nyt on hyvä että me tulemme tämän lain mukaisesti keskittymään siihen että merkitään maastoon ainoastaan kaikkein merkittävimmät ja tärkeimmät ja muun muassa tietyt ranta alueet että ihmiset saavat tietää mikä näistä on merkittävä suojelualue ja sen mukaan voidaan toimia sitten tähän liito orava asiaan meidän on todellakin muistettava se että liito orava ei ole enää uhanalainen vaan se on todellakin ainoastaan laji nyt sitten tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan luonnonsuojelulain seitsemännenkymmenennentoisen a pykälän eli liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevan rajauspäätösmenettelyn kumoamista mutta meidän pitää kuitenkin muistaa että tämän lain neljänteenkymmenenteenyhdeksänteen pykälään sisältyvä hävittämis ja heikentämiskielto säilyy ennallaan vaikka elinkeino liikenne ja ympäristökeskus ei enää tee siitä erillistä hallintopäätöstä lisääntymis ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittelemiseksi

on niin monessa paikassa ja kun vihdoin ja viimein joku ely keskus ja virkamies pääsisi sen merkitsemään tiettyyn paikkaan tai sen rekisteriin laittaa niin sitten huomataan että tämä liito orava ei enää olekaan sillä paikalla vaan se on siirtynyt jo viisi eri suuntaan toiseen paikkaan elikkä tärkeintä on se että me käytämme voimavarat aitoihin oikeisiin asioihin ja niitten eteenpäinviemiseen tässä jo aikaisemmin tuli esille ja me valiokunnassa keskustelimme siitä millä tavalla nämä eri suojelualueet tulisi entistä paremmin merkitä digitaalisesti eri aineistoihin niin että muun muassa moto eli metsäkoneyrittäjät voisivat entistä paremmin olla varmoja siitä milloin mennään jollekin suojelun arvoiselle alueelle eikä mennä sinne sitten sen jälkeen meidän täytyy muistaa että motot toimivat tällä hetkellä erittäin tarkasti digitaalisesti eri alueilla ja voi olla että tällä lakimuutoksella pääsemme loppujen lopuksi parempaan suojelulliseen tulokseen kuin ilman tätä lakimuutosta nyt sitten lopuksi vain sanon sen että kyllähän tässä on on olennaista että me käytämme maalaisjärkeä kaikkien suojeluasioiden suojeluasioiden eteenpäinviemiseen käytettäisiin nämä suojeluvoimavarat esimerkiksi kainuun metsäpeuran suojeluun

rouva puhemies tässä on kyllä keskustelussa oleelliset asiat sanottu ja itsekin näen niin että tätä lakiesitystä täytyy ennen kaikkea peilata normien purkamisen näkökulmasta tämä on erinomaista parannusta vaikkakin tietysti on pieni esitys että nyt tästä liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovutaan

ja ympäristömyönteisiä ihmisiä niin että pidämme varmasti tästä luonnon biodiversiteetistä yhdessä huolta

arvoisa arvoisa rouva puhemies oletteko te nyt ihan oikeasti sitä mieltä että me kaikki olemme luonnonsuojeluhenkisiä ja myönteisiä ihmisiä emmehän me ole eihän meillä olisi muuten näitä keskusteluja näistä aiheista täällä sanottiin aikaisemmin että liito orava ei ole uhanalainen eläin kyllä se on meidän uhanalaisten eläinten listalla lajia niitä luokitellaan eri tavalla on äärimmäisen vaarantuneita vaarantuneita ja silmällä pidettäviä liito orava on uhanalainen silmällä pidettävä laji jonka kanta viime seurantajaksolla pienentyi kaksikymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia eli kyllä tämä huoli on ihan aiheellinen paljon täällä tehdään norminpurkutalkoiden nimissä ja minä haluaisin siinä kohtaa palauttaa mieleen kysymyksen miksi meillä on olemassa normeja me haluamme suojella niillä ihmisiä ja me haluamme suojella niillä luontoa eli niillä kaikilla on tarkoituksensa ja kun puhutaan että nytten halutaan vähentää tarpeetonta sääntelyä niin silloin pitää palata kysymykseen mikä sääntely on tarpeetonta tässä kohtaa näen itse että tämä heikentää liito oravan suojelua tämän heikentämiskiellon valvominenhan jää nytten tässä esityksessä metsätaloustoimijoiden varaan ja jos tällä haetaan säästöjä ja sitä että olisi resursseja laittaa muuhun työhön niin se luultavasti ei tule toteutumaan koska tässä kasvaa viranomaisen neuvontavastuu koulutusvastuu miten tarjota kaikille metsän ja maanomistajille ajantasainen helposti saatavilla oleva tieto jotta he voivat sitten omalta osaltaan hoitaa velvoitteensa liito oravaa kohtaan minä kannatan edustaja hassin tekemää esitystä teen sen myös huomenna ja perjantaina ja niin monta kertaa kuin vaatii arvoisa puhemies

puhemies minä ainakin olen luonnonsuojeluhenkinen nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä että tässä olennaisesti heikennettäisiin liito oravan suojelua aivan kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan tämä heikentämis ja hävittämiskieltopykälä edelleen säilyy ja tähän tähän ei tule muutoksia haluaisin myös huomauttaa siitä faktasta että tämä nykyinen hallintopäätösmenettely on koskettanut vain yhtä viiva kahta prosenttia prosenttia kaikista liito oravan elinalueista aivan kuten tässä valiokunnan mietinnössä toteamme siinä mielessä meidän täytyy myös muistaa tämän asian mittaluokka liito oravien elinalueita on huomattavasti laajemmalti ja liito oravia elää huomattavasti useammilla alueilla kuin mistä tämän kyseisen menettelyn jota nyt ollaan poistamassa

muuhun käyttöön eikä olennaisesti heikennetä liito oravien suojelua tai elinalueita

arvoisa rouva puhemies hallituksella on monenlaisia sopeuttamistarpeita kohteina ovat olleet niin vanhukset lapsiperheet kuin lääkekorvaukset ja nyt tuli liito oravan vuoro tämä on vähän surullinen jatke tälle ketjulle mikähän tulee sitten seuraavaksi espoossa liito orava on on ollut varsin hyödyllinen tapaus se on todella pelastanut monta aluetta turhalta rakentamiselta liito oravan jättämistä metsätaloustoimijoiden varaan ei voida pitää hyvänä ratkaisuna vaan tulen aikanaan kannattamaan tätä vastalausetta ihan inhimillisistäkin syistä kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi on hyvä ja perusteltu ja valiokunnan kanta asiaan on myös hyvin tervetullut tämä liito oravatapaushan kuvaa hyvin suomalaista luonnonsuojelua aikanaan se merkittiin euroopan unioniin kun liityimme uhanalaisten lajien listalle siitä voidaan tietysti olla monta mieltä mutta sillä oli puhtaasti poliittiset tarkoitusperät että saadaan vain semmoinen laji sinne uhanalaisten listalle millä pystytään hallitsemaan suomalaista metsämaisemaa mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla suojeluriidoilla joita tässä maassa on kyllä ollut viime vuosina ja vuosikymmeninä aivan riittävästi ja kaikki aivan turhaan voi siellä joku hyväkin olla mutta pääosin ne ovat ihan turhaan ensinnäkin silloin aikanaan kun merkittiin uhanalaisten luetteloa näin sellaisen tutkimuksen että liito oravanaaraita oli yli kolmesataatuhatta kappaletta silloin joka tapauksessa satojatuhansia yksilöitä tällä perusteellahan liikkuvista eläimistä hirvi on erittäin uhanalainen samoin kettu erittäin uhanalainen lähes kaikki nisäkkäät ovat uhanalaisia jos samalla perusteella mennään elikkä tämä on puhtaasti poliittisen pelin kohde ollut tämä liito orava ja on edelleen liito orava eläimenähän ei pelkää mitään sehän pärjää siellä missä se pärjää niin kuin ilomantsissa ampumaradan vieressä missä ammutaan kiväärikaliiperisilla aseilla jatkuvasti ei se haittaa kyseisen kyseisen eläimen elämää ollenkaan se että tästä rajaamistarpeesta luovutaan on erittäin tervetullut järkevä ilmaisu ja järkevä päätös johon valiokunnan enemmistön kanta yhtyy hyvä näin samallahan tässä puretaan sitä turhaa byrokratiaa mikä on hallituksen yksi keskeinen tavoite oman ohjelmansa mukaan joku tässä salissa epäili metsäammattilaiset näitä asioita käsitellä kyllä metsäammattilaiset ovat kurssinsa käyneet ja aivan kuten joku edustajista sanoi puheenvuorossaan monitoimikoneista löytyy tänä päivänä karttaohjelmat joista kaikki erilaiset suojelurajaukset kyllä löytyvät kukaan järkevä ihminen ei tietenkään luonnolle pahaa tee se että luontoa käytetään peltoa kynnetään metsää uudistetaan sehän on aivan luonnollinen toimenpide jostakinhan meidän on nämä rahat tienattava jotta pystymme velkamme maksamaan ja ihmisille hyvinvointia takaamaan lopuksi arvoisa rouva puhemies haluan kiinnittää yhteen seikkaan huomion edustaja maijala tässä omassa puheenvuorossaan muistamani mukaan

todellinen uhanalainen laji tässä maailmassa se on kuolemassa sukupuuttoon sen tautta että eräs toinen uhanalaisten listalle merkitty joka sekään ei ole uhanalainen susi on tappamassa suomessa metsäpeurat sukupuuttoon ja se on sitten ihan aidosti sukupuutto jos joku epäilee onko liito orava uhanalainen niin tuosta kun menee itärajan yli ja painaa kohti vladivostokia niin koko se valtava manner on täynnä liito oravia se se siitä uhanalaisuudesta elikkä tämä todistaa sen että kysymys on puhtaasti poliittisesta uhanalaisuudesta sitä varten että eräs puolue tässä talossa saa melskata että nyt on taas joku uhanalainen mutta metsäpeura todella on kuolemassa sukupuuttoon niitä on jos nyt oikein muistan suuruusluokkaa noin tuhat yksilöä jäljellä jos sitäkään viimeinen luku minkä olen tilastoissa nähnyt oli tuhatsata yksilöä mutta syöneet niitä niin että muutamia satoja varmaan tästä maasta vielä löytyy elikkä tässä hyvät kansanedustajakollegat on todellinen murhenäytelmä annamme susipopulaation joka on kasvanut aivan valtavan suureksi tappaa metsäpeurat ja se on sitten oikea sukupuutto niitä ei löydy sitten mistään täällä vihreät istuvat ja hurskastelevat joillakin liito oravilla unohtaen totuuden tästä maailmasta missä te olette missä teidän tilastomuistinne tilastomuistinne on tietysti ihmisellä meillä jokaisella allekirjoittanut mukaan lukien on hieman valikoiva muisti sehän on pakko tunnustaa

iso murhe liito oravasta tällä lakiesityksellä minkä hallitus on tehnyt pääsemme hyvin eteenpäin ja tästä turhasta jonninjoutavasta byrokratiasta pääsemme eroon mutta hyvät ystävät hyvät kollegat kiinnitetään huomiota niihin asioihin jotka todella ovat uhanalaisia jos kerran luontoa suojellaan metsäpeura tarvitsee suojelun susipopulaatiota pitää vähentää ja sellaiset sudet saada luonnosta pois mitkä ovat suurin piirtein saksanpaimenkoiran näköisiä eivät ole susia

puhemies arvoisa edustaja hoskonen täytyy kyllä todeta että näillä äsken kuulluilla puheillanne te ette arvostele ja herjaa vihreitä vaan te arvostelette ja herjaatte ympäristöministeriötä kuten ehkä tiedätte vihreät ei ole eduskuntahistoriansa aikana ollut koskaan suurin puolue tai muutoinkaan sellaisessa asemassa että olisimme yksin olleet ainuttakaan lakia säätämässä tai ainuttakaan suojelupäätöstä tekemässä tai uhanalaisuuden määritelmiä laatimassa ne laaditaan viranomaistyönä te edustaja hoskonen arvostelette nyt raaasti viranomaistyötä jota viranomaiset tekevät ministeriöissä virkavastuulla

edustaja halmeenpäälle tosiaan muutaman tapauksen minkä olen elämäni aikana joutunut joutunut kokemaan kun pampalon kultakaivosta perustettiin aikanaan niin kyseisen ministeriön ja kyseisen hallinnonalan virkamiehet totesivat että siellä on muuan muuan harvinainen laji joka on uhanalainen kunta otti totta kai kantaa että saisimme kaivoksen pyörimään ja sinne tuli sitten virkamiehiä tutkimaan edustaja halmeenpään mainitsemalla virkavastuulla no eihän sieltä löytynyt sitä lajia sitten me kyselimme että no mikä se laji sitten on ei sitä kuulemma nyt ole kun se on sellainen sienilaji joka osaa mennä piiloon silloin kun ihminen tulee tutkimaan sitä en ole elämänpäivänäni kuullut semmoisista metsän sienistä jotka osaavat kerääjiään mennä piiloon kyllä minä sen ymmärrän että ilves tai susi jos menee sitä tapaamaan menee piiloon edustaja halmeenpäällä on huoli siitä että tässä oltaisiin halveeraamassa jotakin mutta kerron vain mitä olen itse kokenut saatte itse päätellä mitä se on mutta olisi kuitenkin hyvä että virkamiehetkin joskus olisivat totuuden kanssa tekemisissä sillä keinoin että tunnustaisivat tosiasiat ja eivät kävisi ihmisten elinkeinojen kimppuun niin kuin nyt on luonnonsuojeluasioilla käyty

arvoisa

kirjakin olemassa tuommoinen raamattu suomen katselin sitä joskus en kokonaan lukenut sitä ja siinä oli semmoinenkin elukka joka menee raatoon ja otetaanpa esimerkiksi hakkarainen uinahtaa tuohon noin ja heitetään tuonne luontoon niin viikon sisällä se uhanalainen eläin tulee vaikka silmästä menee sisään kyllä se sieltä löytyy jostakin näitä suojellaan olematonta ja nämä lakipykälät ovat tehneet ihmisen elämän hyvin vaikeaksi tässä esityksessä ehdotetaan että velvollisuutta merkitä luonnonsuojelualueet maastoon kevennettäisiin nykyisestä ja tähän liittyen lain rangaistussäännöstä muutettaisiin liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovuttaisiin lisäksi laissa säädettäisiin toimivallasta poiketa yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevasta rahoitusmääräyksestä esitys on siis hallitusohjelman luonteen

sillä hallituksen tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja ja hallinnollisen taakan keventäminen lisäksi luonnonsuojelualueiden rajojen merkintää koskevan ehdotuksen tavoitteena on keventää ja vähentää luonnonsuojelualueiden merkintään liittyvää viranomaistyötä erityisesti ely keskusten osalta myös yksityisten luonnonsuojelualueiden rahoitusmääräyksistä poikkeamista ja sitä koskevaa toimivaltaa selvennettäisiin nykyisen lain mukaan

kuuluu vanhojen yksityisten suojelualueiden osalta ympäristöministeriölle valtioneuvostossa kehityssuuntana on viime vuosina kuitenkin ollut siirtää viranomaistehtävät pois ministeritasolta alemmalle hallinnolle on myös hyvä muistaa että metsän käsittelyyn liittyvästä liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkojen rajausmenettelystä luovuttaisiin kansallis ja luonnonpuistojen osalta merkintävelvoite säilyisi nykyisellään arvoisa rouva puhemies vastalauseen perusteluissa sanotaan että liito oravien lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevasta rajausmenettelystä luovuttaisiin metsähakkuiden yhteydessä ja että jatkossa heikentämiskiellon noudattaminen jäisi metsätaloustoimijoiden oman osaamisen ja tiedonhankinnan varaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle jäisi vain neuvontavelvoite vastalauseen allekirjoittajien mukaan liito oravan suojelu heikkenee pidän outona että vastalauseen allekirjoittajat näkevät ilmeisen negatiivisena sen jos jatkossa heikentämiskiellon noudattaminen jäisi metsätaloustoimijoiden oman osaamisen ja ja tiedonhankinnan varaan miksi se huolettaa onko metsätaloustoimijoiden osaaminen ja tiedonhankinta jotenkin vajavaista tai heikkoa metsätaloustoimijoilla lienee paras osaaminen omalla alallaan mitenkään ely keskusten virkamiesten ammattitaitoa ja kaupunkilaisten edustajien näkemyksiä liito oravista väheksymättä väittäisin että metsätaloustoimijat tuntevat metsän parhaiten vastalauseessa todetaan myös että luonnonsuojelulain rikkomukset voivat lisääntyä ja tätä kautta myös poliisin ja syyttäjän työmäärä lisääntyy vaikuttaa siltä että allekirjoittajien mielestä byrokratian purkaminen ja sääntelyn sujuvoittaminen johtaa oikeusjuttuihin ilmeisesti ilmeisesti raskaaksi ja kalliiksi vuosikymmenten kuluessa paisunut hallinnollinen taakka on jotenkin ja kannatettava asia muuten käräjäoikeudet ruuhkautuvat liito oravista
arvoisa puhemies muistuttaisin kollegoita siitä että tämä kohta mitä nyt hallitus esittää ja valiokunnan enemmistö esittää poistettavaksi on lakiin aikoinaan tullut nimenomaan turvaamaan maanomistajien metsänomistajien ja metsätöitä tekevien oikeusturvaa olen hiukan hämmästynyt siitä että nyt sitten niitä tahoja jotka varmaankin kokevat puhuvansa metsänomistajienkin äänellä ei lainkaan mietitytä tämä puoli asiasta tässä on käytetty aika monta puheenvuoroa joissa on kyseenalaistettu ylipäätänsä se tarvitseeko liito orava suojelua on hyvä että jotkut kollegat kuten eeva maria maijala ja petri honkonen sentään ovat todenneet että sinänsä velvoitetta suojeluun ja levähdys lisääntymispaikkojen hävittämättä jättämiseen tämä ei muuta miksikään ja muistuttaisin eu jäsenyydestä jonka myötä liito oravasta suomessa tuli suojeltu laki siitähän käytiin neuvottelut keskustalaisen pääministerin esko ahon johdolla ja entinen mtkn

äärimmäisen uhanalainen hävinnyt ja sitten silmällä pidettävä nämä ovat erilaisia uhanalaisuusluokkia

arvoisa rouva puhemies jos tuntee tuota metsäpuolta yhtään niin tajuaa mistä on kysymys aikanaan kun oli metsänhoitoa sanotaan näin vanhat miehet vihasivat kolopuita ja tämmöisiä missä nyt tämmöisiä

mutta nykyään metsänhoidossa niin kuin täällä maijala sanoi monitoimikoneet ja tällaiset hoitavat ne metsät niin että ei niitä lahopuita kukaan tarvitse elikkä ne jätetään sinne metsään ja myös tämä on lisännyt näitä uhanalaisten eläinten määrää se on lisääntynyt yksinkertaisesti mutta luonnonsuojelijat jotka ovat tehneet siitä semmoisen kumman aapisen ovat sen aapisensa varassa he eivät käy katsomassa tätä päivää mikä se on niin kuin sanotaan on kolmesataatuhatta liito oravaa enkä usko että se määrä edes riittää siihen niitä on paljon enempi niitä tulee jo asumuksiin ja joka

edustaja hassi aivan oikein perusteli tätä uhanalaisuutta mutta liito oravan osalta en sitä jaksa mitenkään ymmärtää satojatuhansia yksilöitä on liito oravia suomen luonnossa tälläkin hetkellä mikä uhanalainen mikä uhanalainen laji sellainen on tällä perusteella hirvikin on on uhanalainen mutta arvoisat vihreät kansanedustajat kysyn teiltä miksi te ette nosta esille esimerkiksi metsäpeuran suojelua se on todella kuolemassa sukupuuttoon minäpä kerron ratkaisun miksi se ei teitä kiinnosta se ei ole niin mediaseksikäs aihe tuo metsäpeuran suojelu kun joutuu menemään metsään ja näkemään vaivaa liito oravaa voi suojella vaikka täältä salista käsin ja toisen omaisuutta

tarkistellaan määräajoin ja siinä mielessä nyt kun puhutaan liito oravasta me olemme hyvässä tilanteessa koska juuri vuosi sitten on valmistunut tuorein uhanalaisuusraportti missä missä todellakin liito orava on edelleen määritelty uhanalaiseksi silmällä pidettäväksi ja on todettu että sen kantaa on nyt viime aikoina hävinnyt ja sen takia todellakin sitä on syytä pitää silmällä että siinä mielessä me olemme hyvässä tilanteessa että meillä on hyvin tuoreet tiedot tästä

tai kunnian liito oravan suojelusta ja otan siitä kopin kyllä me voimme ottaa vastuuta siitä että tarkastellaan ihan aidosti sitä onko liito orava enää silmällä pidettäväkään laji koska kyllähän sitä niin paljon on kuitenkin ihan ihan lähellä kirkonkyliä ja kaupunkiympäristöjäkin

puhemies olen oikein iloinen että edustaja hoskonen otti juuri metsäpeuran esille tässä keskustelussa jos vaivaudutte katsomaan sieltä ympäristöministeriön sivuilta tämän uhanalaisuusluokituksen niin huomaatte että metsäpeura on luokiteltu silmällä pidettäväksi aivan kuten tämä liito oravakin ne ovat aivan täsmälleen yhtä uhanalaisia siis metsäpeuraa esiintyy omassa vaalipiirissäni eli epäilenpä kyllä että olen metsäpeuroja nähnyt enemmän kuin edustaja hoskonen konsanaan ja olen myös tietoinen siitä entisen rktln eli nykyisen luken hankkeesta jossa tätä metsäpeuraa juuri sen pienen populaatiokoon ja rajatun elinalueen vuoksi siirrettiin suomenselälle

puhemies eihän kukaan ole tässä keskustelussa nyt kiistänyt sitä että liito orava on todella silmällä pidettävä laji kuten metsäpeurakin ja ja on varmasti niin että kaikki haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden täällä suomessa mutta nyt on kyse byrokratian purkamisesta ja tällä lakiesityksellä puretaan sitä enkä näe miten tämä olisi vaarantamassa liito oravakantoja tai liito oravien populaatiota suomessa en en näe mitään sellaista riskiä

kun kuuntelee tätä keskustelua niin tulee hyvä mieli siitä että virkavastuulla tehdään näitä luokituksia luokituksia siitä mitkä eläimet ovat uhanalaisia ja miten ne tosiaan määritellään jos tämän keskustelun pohjalta lähdettäisiin tekemään uusia listauksia niin sieltä sitten varmaan löytyisi edustaja hakkarainen jossain vaiheessa uhanalaisena eliönä en tiedä miten tätä keskustelua oikeastaan viedään eteenpäin totta kai tässä on ilmeisesti edustaja hoskosella nyt tämmöinen oma hauskuutus kaikkein tärkein asia tervetuloa muun muassa tuonne multia keuruu hiihtoihin ensi viikon sunnuntaina minun kanssani kaksikymmentäviisi kilsaa hiihdetään siellä saattaa löytyä metsäpeuroja ja vaikka mitä saattaa löytyä sieltä se

oikeastaan halusin vain vastauspuheenvuoron tuohon edustaja kärnän puheeseen olemme siitä aivan samaa mieltä tai minä ainakin henkilökohtaisesti olen että jos kaikki menee niin kuin strömsössä niin eihän tämä lakiesitys liito oravan suojelua vaaranna millään tavalla mutta valitettavasti rohkenen epäillä että sitä samaa asiantuntemusta mitä löytyy luonnontieteen asiantuntijoilta ely keskuksesta ei valitettavasti joka metsänomistajan taloudesta löydy vastuu sysätään metsänomistajille heidän oikeusturvansa ei minun mielestäni tässä parane vaan heikkenee en ole vielä nähnyt sellaista esitystä jossa turvattaisiin ely keskuksen resurssit käydä joka ikinen metsäpalsta läpi ja tiedottaa sitten joka ikistä metsänomistajaa siitä miten tämän tulee toimia tai ei tule toimia löytyikö liito oravan pesimäreviiriä vai eikö löytynyt se tässä on se huolenaihe että

on ehdollistettu useammassa puheenvuorossa metsänomistajien tietotaitoa osaamista kykyä ja halua toimia sen mukaisesti itse metsänomistajana tiedän että meillä on valtavasti vastuita ja velvoitteita useimmat meistä ovat esimerkiksi maanviljelijöitä jotka ovat tottuneet siihen että meillä on valtava määrä asioita joita meidän on tarkistettava on tehtävä ja toimittava jokainen metsänomistaja tietää tänä päivänä että metsää ei saa mennä suin päin vain hakkaamaan vaan me kannamme vastuumme näistä asioista ja olemme hyvinkin tietoisia että jos siellä esimerkiksi liito oravaa olisi tosin meillä savukoskella niitä liito oravia ei ole mutta täällä etelässä päin jos liito oravia on niin kyllä maanomistajat tiedostavat tämän asian ja hyvin harva edes yrittää rikkoa asioita sillä suomalainen ihminen lähtökohtaisesti on erittäin

arvoisa puhemies hämmästelin tuota edustaja halmeenpään puheenvuoroa kun tiedän hänet maakunnan naiseksi ja sellaiseksi joka tuntee todella olosuhteet tampereenkin pohjoispuolella valitettavasti tästä teidän puheenvuorostanne edustaja halmeenpää tuli hyvin esille vihreän puolueen ongelma te ette luota ihmisiin jotka elävät maaseudulla ja jotka elävät luonnosta te uskotte että heillä ei ole tietotaitoa te uskotte että he ovat ahneita ja ottavat irti siellä kaiken mikä on mahdollista ne ihmiset jotka elävät metsästä ja jotka omistavat näitä metsiä rakastavat niitä metsiä ja haluavat elää niitten kanssa sopusoinnussa sieltä otetaan kyllä leipäkin mutta eivät he halua pilata ja tuhota niitä metsiä kyllä minä ainakin uskon suomalaisen metsänomistajan tietotaitoon ja kykyyn opiskella näitä asioita

aivan omasta lähipiiristäni sellaiset tilanteet että metsänomistajalle tulee täydellisenä yllätyksenä että hänen palstoillaan elääkin liito orava ja sitten ollaan hälisemässä ja helisemässä että mitäs tässä nyt tehdään ei heillä ole tämmöistä tietoa ollutkaan en en minä epäile sitä etteikö metsänomistaja liito oravaa tunnistaisi mutta ei hän siellä metsissään komppaa koluamassa että löytyykö sieltä niitä pesimäreviirejä vai ei

eivät olleet tuon vastalauseen allekirjoittajina mutta kun tässä keskustellaan siitä mitä tarkoittaa se että että ollaan huolissaan metsänomistajien oikeusturvasta niin tämä asia kyllä tuli siellä valiokunnassa esille eli nimenomaan kysymys ei ole siitä etteikö luotettaisi metsänomistajiin ja metsäammattilaisiin

rouva puhemies tässä valiokunnan mietinnössäkin todetaan että kun ohjeistus on käytännöllistä ja toimintamallit vakiintuneet on toimijoilla hyvät mahdollisuudet onnistuneiden suojelutoimien käytännön toteuttamiseen ja minä olen tästä kyllä aivan samaa mieltä vastuullinen vapaus ja usko siihen että ne ihmiset siellä paikallisesti kyllä tietävät ja toimivat siten kuin heidän heidän kuuluukin kyllä jaan tämän edustaja kurvisen huolen myös siitä jollain tasolla on muodostunut minulle sellainen käsitys että vihreiden ideologia nimenomaan painottaa sitä ylhäältäpäin saneltua suojelua kaikennäköisissä asioissa tämä on nähtävissä erityisesti lapissa kaikenlaisten tehtyjen suojelupäätösten nojalla että yritetään survoa kurkusta alas eikä uskota sitä että paikalliset tahot kyllä tietävät millä tavalla tulee elää olla ja sitä ympäristöä vastuullisesti hyödyntää ja käyttää kukaan joka siellä paikan päällä asuu ei varmastikaan halua sitä omaa elinympäristöään tuhota vaan pitää siitä vastuullisesti huolta

arvoisa rouva puhemies mitä tulee edustaja kurvisen ja edustaja kärnän puheenvuoroihin liittyen vihreään liittoon nämä puheenvuorot kertovat ehkä enemmän teistä kuin itse vihreästä liitosta tärkeintä on ylipäätään kun mietitään maanomistuksia ja metsänomistuksia että on yhtenäiset pelisäännöt kaikki tietävät kuinka toimia ja sen takia omassa puheenvuorossani korostinkin sitä minkälaisia toimia hallitus on tekemässä sen eteen että metsätalouden toimiala olisi jatkossa ajantasainen ja olisi yhdestä paikasta helposti saatava tieto

ja sitten vielä edustaja kurvisella ja sitten mennään listalle
arvoisa rouva puhemies totean vain lyhyesti että oman puolueeni ideologia ei suinkaan ole ylhäältä päin sanelua ohjeistuksen armotonta kunnioittamista vaan yhteistyön korostamista se tarkoittaa silloin vastuuta sekä lainsäätäjälle että kansalaisille kaikilla tahoilla se tarkoittaa silloin sopivaa seosta regulaatiota neuvotteluja ja yhdessä sopimista sitä me

puhemies on oikein mukavaa kuulla että vihreässä eduskuntaryhmässä uskotaan suomalaiseen ihmiseen suomalaiseen maanomistajaan ja maaseudulla asuvaan yrittäjään ja muuhun toimijaan mutta kun katsoo nyt teidän tämänkin vaalikauden kantojanne te ette halua että leimattavina ympäristöministeriössä te ette halua että liito oravasta tulee vähemmän merkintöjä ja vähemmän sääntelyä metsään te ette nyt ilmeisesti halua kun katsoin esityslistaa myöskään sitä että kunnat voivat päättää rakentamisen poikkeamisista mistä muusta tämä kertoo kuin siitä että vihreä eduskuntaryhmä uskoo ylhäältä alaspäin tapahtuvaan saneluun tämmöiseen keskittävään vihreyteen ei realistiseen vihreyteen toivon että edustajat halmeenpää ja aalto viette uudenlaista ilosanomaa siellä teidän puolueessanne eteenpäin

sen takia että kukaan muu ei sitä tässä maassa tee

arvoisa rouva puhemies pakosti tulee mieleen tästä keskustelusta voi kun liito oravat voisivat kuulla meitä mutta ne eivät välttämättä kuule tässä hallituksen esityksen ensisijaisena tavoitteena on todellakin sopeuttaa elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten luonnonsuojelutehtäviä vastaamaan käytössä olevia voimavaroja ja ja samanaikaisesti keventää sääntelyä hallitusohjelman mukaisesti heikentämättä luonnonsuojelun tasoa me olemme kaikki varmasti tästä samaa mieltä ja me olemme me olemme sitä mieltä että turhan sääntelyn purkaminen on hyvin tarkoituksenmukaista mutta varsinkaan ympäristöpuolen asioissa sitä ei saa sallia tai tehdä missäänkään kohdin luonnon kustannuksella

me arvioimme myös valiokuntakäsittelyssä että lain muutos ei välttämättä vaikuta kovinkaan paljoa viranomaistehtävien kevenemiseen neuvonta ja valvontavelvollisuus tulee joka tapauksessa säilymään ja siitä syystä me myös velvoitimme että me me seuraamme jatkossa elyjen resursseja näihin kaikkiin toimenpiteisiin mitä mitä tehdään jatkossa arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa kun moni puheenvuoro on koskettanut tätä liito orava asiaa minä itse haluaisin nähdä että tässä salissa voi olla asioista eri mieltä mutta me kuitenkin toisaalta kunnioitamme toinen toisiamme tässä salityöskentelyssä minä koen että kaikilta osin tämän tämän lain käsittelyn yhteydessä salityöskentely ei ole ollut kovin kunniakasta se ei ole ollut kunniakasta tätä hallituksen lakiesitystä kohtaan se ei ole ollut kunniakasta liito oravaa kohtaan mutta se ei ole ollut kunniakasta myöskään tätä instituutiota ajatellen

puhemies terve luontosuhde on puheenjohtajamme sipilän käyttämä sanonta terve luontosuhde on todellakin meille keskustalaisille ihan ydin perusasia turhaan me tässä salissa huutelemme kilpaa kuka meistä suojelee luontoa parhaiten kuka suojelee eniten kyllä ainakin meidän puolueessa meidänkin puolueessa on hyvin selvästi sanottu että eletään luonnon kanssa täydellisesti tasapainossa sillä mielellä että me suomessa pystymme elämään jatkossakin täysillä voimme käyttää järkevästi omia luonnonvaroja ja kaikkea tämmöistä ei mollata suotta toisiamme tämmöisellä asialla olemme varmasti kaikki suojelijoita

joka meistä ei oikeasti ole luonnonsuojelija kaikki me haluamme että suomen luonnossa pystyy elämään järkevällä tavalla santeri alkio sanoi aikoinaan että jätetään maa lapsillemme paremmassa kunnossa kuin missä olemme itse sen saaneet toimitaan sen mukaan se on meille kaikille valtava haaste takaisin tähän hallituksen minun mielestäni tämä hallituksen esitys on rakennettu sillä tavalla että me jatkossa voisimme käyttää niitä vähäisiä voimavarojamme mitä meillä on käytettävissä todellakin siihen aitoon luonnonsuojeluun ja me maanomistajatkin omalta osaltamme voimme tätä työtä sitten sen mukaan viedä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies itse näen tässä laissa ongelmana nimenomaan sen että kun tätä rajausmenettelyä kevennetään niin se tuo metsänomistajille epävarmuutta ja heikentää oikeusturvaa en epäile sitä etteivätkö metsänomistajat halua suojella metsiään ja pitää huolta luonnosta ja pitää huolta myös meidän uhanalaisista eläimistä mutta näen ongelmaksi nimenomaan sen että vaikka metsänomistajat ovat pääosin hyvin perillä erilaisista lainsäädännöistä jotka kohdistuvat heidän heidän metsäänsä ja velvollisuuteensa niin eivät välttämättä aina tiedä aivan kaikkea etenkään kun meillä yhä enemmän on metsänomistajia jotka eivät asu siinä omistamansa metsän lähellä meillä on paljon perikuntia metsänomistajina paljon kaupunkilaismetsänomistajia jotka käyvät siellä metsissään aika harvoin sen takia se että viranomainen ei ole tehnyt sitä rajausta sinne voi tuoda esiin tilanteita joissa tietämättään tekee semmoista tuhoa

lainsäädännön keventämismenettely on lähtenyt nimenomaan siitä että elyillä ei ole resursseja tähän sitten kuitenkin samanaikaisesti tässä hallituksen esityksessäkin jo todetaan että tämä ei välttämättä vähennä niitä elyjen resursseja resursseja koska yhä enemmän täytyy tehdä sitten jälkikäteisvalvontaa ja neuvontaa silloin jos tehdään jälkikäteisvalvontaa ja vahinko on jo tapahtunut metsänomistajan näkökulmasta ollaan paljon huonommassa tilanteessa kuin silloin että olisi tehty jo etukäteen se rajaus jolloin metsänomistaja tietäisi olevansa varmalla

arvoisa puhemies olen tyytyväinen että tämä työ normien ja byrokratian purkamiseksi etenee nyt käsittelyssä oleva ehdotus on pieni askel mutta askel oikeaan suuntaan olen valiokunnan kanssa samaa mieltä siitä että hallituksen esitys luonnonsuojelulain a pykälän kumoamiseksi eli liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevan rajauspäätösmenettelyn kumoamiseksi on hyvä se on hyvä myös huomioiden sen että tässä yhteydessä kuten täällä on esille noussut metsäalan toimijoiden vastuu suojelun toteutumisessa säilyy ja osittain korostuukin mutta kuten mietinnössä todetaan ja kuten edustaja hassi esimerkiksi täällä edellä totesi tässä korostuu nyt jatkossa toimivan ohjeistuksen rooli jotta maanomistajan oikeusturva toteutuu minä ainakin luotan siihen että metsänomistajat osaavat noudattaa näitä toimivia ohjeita toimiva ohjeistus on välttämätön se on selvä mutta noudattaminen onnistuu minä luotan myös metsänomistajiin myös liito oravan suojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä siinä että he he osaavat muutenkin käyttää metsiään kestävällä tavalla

puhemies haluaisin tässä nyt ensinnäkin muistuttaa siitä että muilta osin paitsi liito oravaa koskevilta osin tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen eli tässä on myöskin paljon sellaista mistä varmaan olemme kaikki yhtä mieltä sitten haluan vain yleisesti muistuttaa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä tuntuu että se tässä salissa usein tuppaa unohtumaan monet tällaiset kuuluisat lajit kuten vaikkapa valkoselkätikka tai liito orava ovat myöskin sellaisia niin sanottuja indikaattorilajeja jotka kertovat siitä että siellä missä ne elävät elää monta muutakin olentoa joita on vaikeampi havaita mutta jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä

stanfordin princetonin ja berkeleyn yliopistojen mukaan sukupuuttovauhti on jopa satakertainen verrattuna siihen mitä oli ennen teollistumisen aikaa yksi esimerkki siitä millaisia yllätyksiä voi tulla on tämä mehiläiskato ja pölyttäjäkato mistä monissa maissa ollaan huolestuneita jolla voi olla äärettömän

arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan tuoda esille tämän metsänomistajien roolin ja vastuiden kasvamisen tosi on se että vastuut ovat kasvaneet mutta vastuut ovat kasvaneet erityisesti jo vuonna kaksituhattaneljä kun me täällä eduskunnassa hyväksyimme metsälain uusimman

säädetyn metsänkäyttöilmoituksen antamisen laiminlyö tämän metsänkäyttöilmoituksen tekemisen on tuomittava metsärikkomuksesta elikkä se on todellakin tällä tavalla tarkasti metsälailla säädelty että on tehtävä silloin ovat kyseessä ammattilaiset jotka tekevät nämä asiat ammattilaiset jotka tutkivat ja selvittävät kaikki nämä asiat vastaavalla tavalla niin kuin aikaisemmin jo mainitsin tämän metsälain nämä erityiset luontokohteet niiden huomioiminen on tässä vielä matkassa kyllä on niin tiukasti säädelty metsänomistajien asema näissäkin asioissa että annetaan ihan hyvällä tällä tavalla eteenpäin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

ei muita puolustajia ole pääosin hyvässä esityksessä on kuitenkin rantarakentamista koskeva ehdotus joka on omiaan tekemään poikkeuksesta säännön se mahdollistaa entistä selvästi laajemman rantarakentamisen yksityinen omistajaoikeus on oikeusjärjestyksemme perusta ja oikeus omalle maalle rakentamiseen on helppo hyväksyä kuitenkin tämä rantarakentamisen kysymys on vuosikymmeniä sitten käyty huolella läpi on esitetty kantoja omistusoikeuden käytön puolesta ja on esitetty kantoja joiden mukaan maisemansuojelun vesistöjensuojelun ja ranta alueiden yleisen virkistyskäytön turvaaminen edellyttää rakentamisen säätelyä on päädytty kompromissiin joka painottaa kaavoituksen merkitystä tällaisen säätelyn toteuttamisessa esityksessä ei ole riittäviä perusteluita miksi tästä ratkaisusta päästävä nyt eroon ei se ainakaan hallinnon taakkaa vähennä arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on vaikea käsitellä montaakaan asiaa ilman että pohdinnat kääntyvät hallituksen kaavailemiin hallinnon uudistuksiin niin on tässäkin asiassa jos valta siirtyy nyt tässä esityksessä kunnille niin on pakko kysyä minne se sitten lopulta siirtyy sote uudistuksen jäätyä syrjään maakuntahallintoa ollaan parastaikaa kovalla kiireellä rakentamassa mihin mikäkin päätösvalta sitten lopultakin menee kun julkisuudessa on arveltu että maakunnat saavat kansanvaltaan perustuvan hallinnon eli siis vaaleilla valittavat valtuustot vasta ensi vuosikymmenellä mihin valta ollaan lähemmän puolen puolen vuosikymmenen aikana keskittämässä esimerkiksi onko että pohjois pohjanmaan elyn päätösvalta menee oulua koskevilta osiltaan ensin ouluun ja sieltä se sitten siirtyy muille pohjois pohjanmaan kunnille onko näin arvoisa puhemies on kovin vaikea luottaa mihinkään uudistukseen kun emme tiedä mikä lopussa oikein odottaa

arvoisa rouva puhemies

vähitellen enemmän maalaisjärjen puolelle jokainen kunta tai ihminen voi päättää asioistaan jatkossa itsenäisemmin hieman parempana asiantuntijana omilla kotinurkillaan eli hallituksen esityksessä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta ehdotetaan siirrettäväksi kokonaan kunnille nykyisen poikkeamistoimivallan jakautumisen kunnan elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen kesken katsotaan aiheuttavan päällekkäistä työtä ja hidastavan lupamenettelyjä hallituksen esitykseen sisältyvillä muutoksilla siirretään ainoastaan poikkeamistoimivalta kunnille mutta ei ehdoteta muutettavaksi lakiin sisältyviä poikkeamisperusteita hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutamin huomautuksin ja teknisin muutoksin koska lakimuutos koskee vain kaava alueella tapahtuvia poikkeuksia tarkastelen seuraavaa kohtaa tarkemmin mietinnössä todetaan seuraavaa

maankäytön suunnittelu on keskeisin keino ohjata myös yhdyskuntarakennetta valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä pidetään pitkällä tähtäimellä kestämättömänä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta hajautumiskehitystä voi ilmetä erityisesti kaupunkiseutujen reuna alueilla alhaisen tiheyden taajama alueiden laajenemisena joka johtuu pääosin kaupunkiseutuja ympäröivän haja asutusalueen hajarakentamisesta tässä kehityksessä poikkeusmenettelyillä on oma merkityksensä

näkemykseni mukaan hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla siksi en mietinnössä olevaa kirjausta ymmärrä

sitä miten se voisi aiheuttaa negatiivista ilmastonmuutosta en kuitenkaan nähnyt eriävää eriävää taikka hylkymielipidettä tarpeelliseksi koska laki toimii tässä ohjenuorana tällaisilla kirjauksilla ei siten ole merkitystä eli laki on tervetullut piristys kohti toimivampaa yhteiskuntaa kehä kolmosen ulkopuolellakin

arvoisa rouva puhemies edustaja mölsä pohti puheenvuorossaan sitä mitä vaikutuksia tällä voi olla hiilijalanjälkeen tai ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin minä katson asiaa totta kai helsinkiläisenä helsinkiläisenä päättäjänä me suunnittelemme helsinkiä kasvavaa kaupunkiseutua kaavojemme kautta poikkeukset usein luovat haasteen kaavalle helsinkiä rakennetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien väliin olemassa olevien raiteiden varrelle pyritään massoittamaan mahdollisimman paljon asuntorakentamista jotta sen kautta tulisi tarpeeksi ihmisiä tarjota kaikki tarvittavat palvelut niin koulut terveydenhuollot kuin julkinen liikenne kun nytten syntyy asuntoja sattumanvaraisesti poikkeuksen kautta sinne tänne ulkopuolelle sen kaupunkirakenteen joka on suunniteltu ekologisista ja sosiaalisista näkökulmista niin se aiheuttaa hiilijalanjäljen kasvua siten että ihmisiä asutetaan paikkoihin jotka eivät ole hyvän julkisen liikenteen päässä heidän työmatkansa matkailunsa palveluihin

edustaja mölsä puhui omasta tietämyksestään siitä että kaupungeissa hiilijalanjälki olisi lähtökohtaisesti aina suurempi ja viittaa siihen että syy liittyy nimenomaan siihen asumisen tapaan verrattuna maaseutuun kysymyshän liittyy ennen kaikkea siihen mikä on sosioekonominen taso kuinka paljon on mahdollista kuluttaa siihen se liittyy ennen kaikkea voi miettiä että jos helsingin kokoisen kaupungin väkimäärä jonnekin maakuntaan ja mökkejä sinne tänne niin kuinka paljon siinä yhteydessä hiilijalanjälki nousisi tästä on kysymys eikä niinkään siitä missä ihmiset asuvat koska nimenomaan kun mietitään miten ihminen pääsee paikasta a paikkaan b miten lämmitys järjestetään ja infra järjestetään

on aika monta vastauspuheenvuoroa minä myönnän ne kaikki täältä

arvoisa puhemies hiilijalanjälki on asia mistä me voisimme varmasti keskustella täällä aika pitkään olen perehtynyt asiaan pikkuisen eri näkökulmasta kuin te edustajat modig ja aalto olen todellakin lukenut tästä ja tutustunut sillä mielellä kuvioihin että maaseudulla asuminen on monen näkemyksen mukaan monen tutkimuksen ja selvityksen mukaan jopa parempi hiilijalanjäljen osalta kuin kaupungissa asuminen tämä on asia mistä voimme olla montaa eri mieltä sen mukaan mitä käytetään laskemisen laskemisen määritteinä ja taustana näissä kuvioissa mutta ne ihmiset jotka haluavat rakentaa maaseudulle sitoutuvat myöskin elämään siellä sillä työllä mitä siellä on ja kuviot ovat sen mukaan eli minä ainakin näen että sillä joka maaseudulla asuu on monesti huomattavasti pienempi kuin perusasiana kaupungissa asuvilla on kyse kokonaisvaltaisesta monimuotoisesta asiasta elikkä en ollenkaan hyväksy tämmöistä

he tuottaisivat enemmän hiilijalanjälkeä

arvoisa rouva puhemies kyllähän

suomessa asutaan arvokkaasti jokainen kodissaan on sitten helsingissä utsjoella taikka ilomantsissa on syytä kuitenkin muistaa nämä tosiasiat että minnekään tähän maahan ei rakenneta niin sanotusti villisti totta kai maaseutukuntien taajamat ja muutkin paikat on kaavoitettu asemakaavat on ja sieltä löytyy kaikki muutkin tarvittavat tarvittavat nykylainsäädännön vaatimat systeemit mutta pitää muistaa se että ihan virallisesti viimeaikaisten tutkimusten joita muuten ei ole julkistettu kovin isosti mukaan maaseudulla elävät ihmiset aidosti elävät ekologisesti ja tämä varsinkin vihreän liiton hellimä ajatus siitä että

maaseudulla ei ole puhdasta elämäntapaa on joutumassa nyt romukoppaan tämä vanha idea nythän meillä autoilukin muuttuu siten että fossiilisten polttoaineiden määrä vähenee ja bioaineilla tuotetaan polttoaineet niin että maaseudun ihmiset elävät vieläkin puhtaammin koska

tehdään polttoaineetkin henkilöautoihin silloinhan pääsemme irti tästä fossiilisten kierteestä joka tällä hetkellä tässä maassa on vallitseva ja näkyy erikoisesti suurissa kaupungeissa
myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot edustajille torniainen mölsä halmeenpää

arvoisa rouva puhemies oma näkökantani tähän asiaan on se että suomessa meistä jokaisen tulee saada asua siellä missä haluaa asua maaseudulla tulee voida asua tulevaisuudessakin ja sinne saada myöskin rakentaa tosiasia tässä asiassa on että yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä pidetään pitkällä tähtäimellä kestämättömänä mutta miksi se on näin oikeastaan meillä on tällä hetkellä tilanne se että erittäin monissa kaupungeissa suomessa halutaan ja tehdään jo nyt sitä että tiivistetään kaupunkirakennetta sitä eheytetään jo nytten sitä ei voi enää paljon enempää eheyttää itse toivon että meillä voidaan asua myös siellä missä halutaan

arvoisa rouva puhemies miksi otin tämän kohdan käsittelyyn se johtui nimenomaan siitä että tämä lakimuutos koskee kaava alueella tapahtuvia poikkeuksia eikä sillä ole mitään merkitystä haja se oli se oleellinen asia tässä ja tämä on nyt kirjattu ihan turhaan tähän mietintöön koska sillä ei ole tähän lakiinkaan oikeastaan mitään vaikutusta eli ilmastonmuutoksen ole merkitystä se oli se sanoma

totesin että hiilijalanjälki on kaupungissa suurempi niin siihen löytyy aika monta perustetta mutta en lähde niitä erikseen käsittelemään nyt

arvoisa rouva puhemies edustaja torniainen käytti kyllä erinomaisen puheenvuoron siitä että suomessa tulee voida asua siellä missä haluaa ja ja halutessaan maaseudullakin asia on juuri näin itsekin asun maaseudulla enkä mistään hinnasta muuttaisi kaupunkiin viidensadan ihmisen kylä riittää oikein hyvin ja ja se on paras paikka ainakin minulle ja perheelleni edustaja hoskonen kaikella kunnioituksella sekä te että minä me molemmat varmasti tiedämme maaseudulla asumisen edut ja ja ihanuudet miten hienoa se on ja tiedämme ja tunnemme myös sen että siellä voi asua myös ekologisesti ekologisemmin jopa kuin joissakin kaupunkiolosuhteissa riippuen siitä millaisia valintoja ihminen tekee mutta arvoisa edustaja hoskonen älkää väittäkö että vihreät olisivat toista mieltä

kukaan ei arvota maaseudulla asumista kaupunkiasumista korkeammalle tai on aivan selvä asia jos katsotaan ihan vain tilastoja että iso osa päästöistä syntyy asumisesta liikkumisesta ja totta kai omista kulutustottumuksista ne omat kulutustottumukset eivät liity suoraan siihen kaupunkiin tai maaseutuun ne liittyvät sen ihmisen omiin päätöksiin omiin valintoihin ihminen pystyy elämään hyvin ekologisesti maaseudulla mutta myös kaupungissa

arvoisa rouva puhemies minä pidän nyt tosi valitettavana tätä keskustan esiin tuomaa vastakkainasettelua kaupunkiasumisen ja maaseudulla asumisen välillä jos te käytte nyt tämän kokouksen pöytäkirjat läpi ketkään muut kuin keskustalaiset eivät puhuneet täällä tästä vastakkainasettelusta

ei ole väittänyt että kaupungissa asuminen itsessään olisi jotenkin ekologisempaa minä luulen että meistä monet viittaavat tässä nyt siihen samaan tutkimukseen joka ehkä yllätti monet siitä että vaikka olisi tiivistä kaupunkirakentamista se ei itsessänsä yksilön hiilijalanjälkeä alenna miksi ainakin tässä tutkimuksessa mihin minä olen itse tutustunut ero maaseudulla asuvaan oli se että kaupunkilaisilla on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia muun muassa siihen miten hänen talonsa lämpiää

niin kyllä sillä on merkitystä saammeko me puoli miljoonaa kuntalaista tekemään sen kerralla vai sata kuntalaista tekemään sen kerralla sen takia kyllä ratkaisu ilmastonmuutoksen haasteisiin löytyy kaupungeista koska siellä on niin paljon ihmisiä yhdessä paikassa ja tämä muutos tulee meillä helsingissä vaikeuttamaan sitä eriytymiskehitystä sitä että rakennetaan hajalleen koska me haluamme ihmiset hyvien raideyhteyksien päähän hyvien palveluiden ääreen emmekä sinne tänne esimerkiksi alueelle joka nyt on kaavoitettu toimistoalueeksi jos sinne syntyy yksi asunto jonne tulee viisi lasta missä on heidän päiväkotinsa

ja vielä edustaja kärnä vastauspuheenvuoro sitten mennään puhujalistalle
arvoisa rouva puhemies on nyt kuitenkin huomattava tässä keskustelussa että se ratkaisu siihen ilmastonmuutoksen hillintään ja torjuntaan ei löydy ainoastaan sieltä kaupungeista on näitä mahdollisuuksia paljon itse ainakin väitän että oman perheeni hiilijalanjälki omakotitalossa asuen nykyaikaisella tekniikalla ja siten että riista

sitten mennään puhujalistalle edustaja kulmala

arvoisa rouva puhemies

keskusten tehtävien sopeuttamisesta vähentyneisiin resursseihin ja suuntaamaan ne merkittävämpiin alueiden käytön kysymyksiin tämänkin vuoksi esitys on hyvä ja kannatettava nykyinen poikkeamistoimivallan jakautuminen kunnan ja ely keskusten kesken aiheuttaa päällekkäistä työtä ja hidastaa lupamenettelyjä tästä meillä jokaisella on varmasti hyviä ja huonoja esimerkkejä tiedossa tähän esitykseen sisältyvillä muutoksilla siirretään ainoastaan poikkeamistoimivalta kunnille mutta ei ehdoteta muutettavaksi lakiin sisältyviä poikkeamisperusteita poikkeamistoimivalta ehdotetaan siirrettäväksi myös ranta alueelle rakentamisen osalta tämä on oikeastaan ainut kohta missä jouduin itse ajattelemaan asiaa syvällisesti suomessa kun rakennettavat rantatontit ovat varsin vähissä kuitenkin kun esitystä lukee voidaan todeta että poikkeamistoimivallan siirtäminen koskee uuden rakennuksen rakentamista ranta alueelle jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta mikäli tämä toteutuu en näe mitään vaaraa sille etteikö poikkeamistoimivaltaa voitaisi siirtää kunnille yhtenä perusteena on myös se että joka tapauksessa kunnat vastaavat alueidensa käytön suunnittelusta yleisesti tällöin myös poikkeamistoimivallan tulee olla kokonaan kunnilla valvonta on edelleen tiukkaa enkä usko että tämä menettely vähentää valitusten määrää ely keskuksella säilyy valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksestä samoin muilla viranomaisilla on maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti valitusoikeus päätöksistä omaa toimialaansa koskevissa kysymyksissä maankäyttö ja rakennuslaissa säädettyjä poikkeamisen edellytyksiäkään ei tässä esityksessä muuteta kunnan tulee myös edelleen pyytää ely keskukselta lausunto silloin kun poikkeaminen koskee merkittävästi keskuksen toimialaa luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta rakennussuojelun rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta taikka maakuntakaavassa virkistys tai suojelualueeksi varattua aluetta arvoisa rouva puhemies en näe mitään estettä tämän esityksen hyväksymiselle tällaisenaan päätöksentekijän tulee olla mahdollisimman lähellä asiakasta

arvoisa rouva puhemies yksi juha sipilän hallitusohjelman tärkeimpiä tavoitteita on tarpeettoman hallinnollisen taakan byrokratian ja liiallisen normituksen vähentäminen tämä nyt käsillä oleva maankäyttö ja rakennuslain muutos on yksi keskeisimpiä konkreettisia saavutuksia mitä näissä niin sanotuissa normitalkoissa nykyinen hallitus on saanut aikaiseksi tämä on kyllä sellainen asia mitä on todella monessa kunnassa todella monella tilalla tosi moni suomalainen ihminen odottanut

edelleenkin säilyvät itse en näe huolta siitä että kunnissa ei olisi riittävästi osaamista tehdä näitä päätöksiä ja siellä ei tunnettaisi riittävästi lainsäädäntöä osaaminen on kyllä kunnissa toivon että me vihdoin ja viimein ympäristöpolitiikassa luonnonsuojeluasioissa ja

arvoisa rouva puhemies esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskevasta säännöksestä saattaa kuulostaa kovin byrokraattiselta ja sinänsä merkitykseltään vähäiseltä sitä nämä esitykset eivät kuitenkaan ole esitys tarkoittaa muun muassa sitä että ely keskusten sijaan kunnat saavat jatkossa päättää kaikista muun muassa rantarakentamiseen liittyvistä poikkeusluvista kaavoittamattomilla alueilla tämä oli koko maankäyttö ja rakentamislain uudistuksen ääneen sanomaton tavoite joku saattaa kysyä mitä huonoa tässä nyt sitten on vastaan että esimerkiksi se että kun ympäristöministeriöltä ja ely keskuksilta viedään valta vahvistaa poikkeusluvat tuo valta siirtyy kuntien ylimmälle johdolle ja heitä lähellä oleville rakennusliikkeille jotka saavat tästä eteenpäin huseerata kuten huvittaa

ole ykkösprioriteetti tärkeintä on kuntien lyhyen aikavälin pikavoittojen maksimointi kun kansalaisten valitusoikeutta vielä rajataan on helppo laskea kenen pussiin normeja puretaan arvoisa rouva puhemies mitä tulee sitten norminpurkutalkoisiin herää kysymys estääkö byrokratia järkevän kaavoituksen vastaan että ei estä puheet siitä että ranta ja hajarakentaminen erityisen hankalaa eivät kestä päivänvaloa kyse on pikemminkin mielikuvan jankuttamisesta ja siitä että lakeja tulkitaan väärin eikä joustomahdollisuuksia hyödynnetä ympäristövaliokunta on lausunnossaan tuonut esiin aiheellisesti huolen miten uudistus vaikuttaa yhdyskuntarakentamiseen ja sen hajautumiskehitykseen ja kuten edustaja mölsä omassa puheenvuorossaan toi esiin hajautumiskehityksen riski on erityisen suuri erityisesti kaupunkiseutujen reuna alueilla joilla alhaisen tiheyden taajama alueet lähtevät kasvuun ympäristövaliokunnan mietinnön vastalauseessa on vielä muutama olennainen seikka jotka tahdon tuoda tähän loppuun esiin ensimmäinen kysymys on miten uudistus istuu yhteen maakuntauudistuksen kanssa jos ely keskusten asema muuttuu kuinka järkevää on nyt tehdä tämänkaltaisia uudistuksia osauudistuksen tekeminen ennen kuin itse suurempi uudistus on valmis johtaa helposti turhaan työhön ja epäselviin tilanteisiin joista puolestaan seuraa valitussuma johon nykyiset tuomioistuinten resurssit eivät riitä

tähän tähän mietintöön tehdyn toisen vastalauseen kanssa siitä että poikkeamistoimivaltaa ei tule siirtää kunnille silloin kun on kyse uudisrakentamisesta rannoille tai merkittävästä poikkeamisesta rakennussuojelua koskevasta kaavamääräyksestä

arvoisa puhemies on toki hyvä että aika ajoin mietimme ovatko käytännöt joita olemme tottuneet noudattamaan oikein vai pitäisikö niitä kenties muuttaa tästähän on kyse myös tässä maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta niin että ely keskuksille tällä hetkellä kuuluva poikkeamisvalta siirrettäisiin kokonaan kuntiin tässä osa on sellaisia asioita joissa näyttää aivan selvältä että on hyvä että ne siirretään kuntiin esimerkiksi juuri rakennusten muuttamiseen liittyvät kysymykset se että toimistorakennus voidaan muuttaa asuinkäyttöön on varmasti semmoinen asia joka joka hyvin soveltuu siihen että että kunnat sen yksinomaan tekevät sen sijaan uudisrakentamisesta ranta alueelle ja siihen liittyvistä poikkeamisista on yleisesti pidetty onnistuneena ja hyvänä sitä järjestelmää joka tällä hetkellä on sitä puoltavat myöskin ne tiedot jotka on meille annettu siitä miten valitukset ovat menestyneet silloin kun on valittanut ne ovat menestyneet erittäin hyvin eli tämä on tarpeellinen tilanne että ely on tämä valvova viranomainen toisaalta sitten taas kuntien osalta menestyminen näissä valitusportaissa ei ole ollut kovin hyvää eli tässäkään mielessä ei ole järkevää sitten tätä poikkeamista antaa sinne kuntiin tässä on puhuttu byrokratian purkutalkoista se ei myöskään toteudu koska tässä tulee sellaisia muutoksia jotka aiheuttavat taas lisää valituksia myöskään ajankohta että muutoksia tehdään ei ole paras mahdollinen koska olen ymmärtänyt että hallitus ajaa maakuntauudistusta ja silloin esimerkiksi elyjen tilanne tulee oleellisesti muuttumaan siitä mikä se tällä hetkellä

puhemies kirvoitti vastauspuheenvuoron minulle tuo edustaja aallon puheenvuoro ennen kaikkea lailla maata on rakennettava se on sellainen perinne joka on ollut meillä jo ennen kuin on oltu itsenäisiä edustaja aalto kunnissa noudatetaan lainsäädäntöä siellä noudatetaan maankäyttö ja rakennuslakia siellä noudatetaan luonnonsuojelulakia ympäristönsuojelulakia kuntalakia hallintolakia kunnissa ei mikään kuntien ylin johto kuvaamanne kuvitteellinen joku ihmeellinen klikki päätä näitä asioita vaan sen päättää todennäköisesti kunnan ympäristölautakunta tai sen päättää virkavastuulla toimiva kunnan viranhaltija ympäristötoimen viranhaltija ja myös siellä ympäristölautakunnassa luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla heidät voidaan saattaa tarvittaessa vaikka rikosoikeudelliseen vastuuseen virkatoimistaan en edustaja aalto tiedä vihreitten kuntapoliitikoista ehkä heillä sitten ei ole nämä asiat niin hyvin tiedossa mutta itse kun olen kahdeksantoista vuotiaasta lähtien ollut kunnallispolitiikassa tiedän että kyllä siellä tosissaan näitä ratkaisuja tehdään poliittisia ratkaisuja kun tiedetään milloin se on viranomaistoimintaa ja kunnissa poikkeamislupien myöntäminen on viranomaistoimintaa kommentoin vielä edustaja myllerille sen että maakuntavirasto voi tulevaisuudessa ottaa ne ely keskuksen tehtävät

rouva puhemies itsellänikin kirvoitti tämän vastauspuheenvuoron tuo edustaja aallon puheenvuoro tässä on keskusteltu paljon vihreän liiton ja muidenkin puolueiden ideologioista nyt lienee kyllä kaikille selvää että usko ihmiseen ja usko kuntapäättäjiin ei ainakaan kuulu vihreän liiton ideologiaan millään tavalla nyt edustaja aallon puheenvuoro oli todella törkeää kuntapäättäjien ja kuntien viranhaltijoiden halventamista ja siinä vielä esitettiin viittauksia johonkin korruptioon aivan käsittämätöntä puhetta ja samanlaiset terveiset voi kyllä lähettää tuolle edustaja myllerille miksi te ette luota kuntiin ja kuntapäättäjiin miksi ette luota paikalliseen tietämykseen ja siihen että siellä kyllä tiedetään millä tavalla nämä asiat tulee hoitaa

puhemies edellisissä puheenvuoroissa opposition puolesta tuli esille se että pitäisi jäädä odottamaan tätä maakuntauudistuskokonaisuutta ja nämä asiat siinä hoitaa mutta saanen huomauttaa että tässä ollaan siirtämässä tehtäviä kunnille ei todellakaan maakunnalle vaan kunnille jatkossa me tulemme keskustelemaan siitä mitä kaikkia tehtäviä rooleja tulee kunnalla olemaan ja tässä on todella hyvä esitys pohjana sille että tulee tehtäviä hoidettavaksi hoidetaan tämä asia nytten marssijärjestyksessä alta pois niin kuin järkevää onkin

puhemies tämä hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan ja hyvä että päätöksentekovalta annetaan nimenomaan kunnille näissä poikkeamisasioissa tällä poistetaan päällekkäisyyksiä päällekkäistä työtä kuntien ja ely keskusten kesken se on hyvä asia tällä puretaan normeja edustaja myller nosti esille että uuden rakennuksen rakentamisessa ranta alueelle tulisi olla edelleen ely keskuksilla itse en näe sitä hyvänä asiana että on monissa eri instansseissa tämä poikkeamisvalta vaan on hyvä että se nyt siirtyy kunnille kunnissa tiedetään miten alueita halutaan kehittää itse asiassa tosiasia on että ely keskuksilla säilyy edelleen valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksistä sekin säilyy tässä

puhemies hallitusohjelman mukaan byrokratiaa vähennetään ja prosesseja sujuvoitetaan mikä on aivan erinomainen tavoite tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on juuri tätä ihmettelen tätä edustaja aallon esittämää ajatusta siitä että muka olisi joku tämmöinen ylin ja viisain valta tässä maassa ja nimenomaan taitaa olla edustaja aallon ja edustamansa liiton vihreän liiton ihmisille tämä poikkeussäännön valvominen valvominen tässä maassa aina sellainen että heiltä se suurin viisaus korkein viisaus löytyy

ei ole mitään muuta uhkakuvaa kuin se että kun valtaa hajautetaan keskushallinnosta tänne maakuntiin ja kuntiin päin se närästää oppositiopuolueita mikä on tietenkin aivan ymmärrettävää hehän ovat tämän päätösvallan keskittämisen suuria tulenkantajia mutta se on taas heidän asiansa keskustan asia ja hallituksen asia on hajauttaa hallintoa ja vähentää byrokratiaa mikä on hyvä tavoite

värderade fru talman tämä lakiesitys on pääpiirteissään hyvä ja on hyvä että maankäytössä suurempi osa päätäntävaltaa siirretään kunnalle jossa on ellei nyt paras niin useimmissa tapauksissa ainakin tarpeeksi hyvä asiantuntemus mutta siinä pienessä osassa rakentamista joka koskee rantarakentamista ja suojeltuja rakennuksia päätösvallan poikkeusluvissa tulisi olla esimerkiksi ely keskuksella kunnat ovat hyvin erilaisia asukkaan kuntia ja viiteensataantuhanteen asukkaan kuntia joissain on asiantuntemusta joissain ei esimerkiksi nimenomaan rakennushistoriallista asiantuntemusta en luule olevan riittävästi kaikissa kunnissa meillä on rakennusperintö jota on ihan tarpeeksi tuhottu kuusikymmentä seitsemänkymmentä ja kahdeksankymmentä luvulla se ei ole niin rikas etteikö

jotka ovat siis edustajille eestilä myller aalto halmeenpää ja mikkonen ja sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies omasta mielestäni nämä rantarakentamisen poikkeamisluvat kuntiin ovat erittäin hyvä ja tervetullut uudistus ja omasta mielestäni sillä ei ole mitään tekemistä minkään vireillä olevan hallinnonuudistuksen kanssa koska nämä siirretään kuntiin ja siihen ei vaikuta mikään maakunnallinen uudistus

arvoisa puhemies varmaan kukaan ei ajattele että että kunnat jotenkin tahallaan toimisivat väärin kysymys on juuri siitä että kunnissa on hyvin erilaiset resurssit pienissä kunnissa ei ole juurikaan resursseja hoitaa näitä kysymyksiä toinen kysymys on rantarakentamisen osalta esimerkiksi se että kun on järvi joka ulottuu usean kunnan alueelle tehdään eri kunnissa erilaisia päätöksiä myös maanomistajan oikeusturvakysymys kun puhuin tästä maakuntahallintouudistuksesta täällä on joissakin puheenvuoroissa sanottu että että valitusoikeus näihin kuntien poikkeamisiin säilyy elyllä mutta millä elyllä me emme tiedä mikä se ely tulee olemaan tulevaisuudessa ja kun katsoo näitä

arvoisa rouva puhemies jos lähtisin katsomaan tilannetta vaikka siltä kannalta että kittilän kunta joka on tunnettu tosiaan tästä lainvoimaisesta toiminnastaan rupeaisi myöntämään poikkeuslupia kaupunginhallituksen jäsenet toisilleen rantatontteja niin heräisi muutama kysymys varmasti mitä tulee edustaja hoskosen puheisiin siitä että vihreä liitto tässä nyt on ylipappina ja kaiken opettajana niin ei pidä paikkaansa pohjaamme tutkittuun tietoon asioitamme muun muassa professori raine mäntysalo aalto yliopiston maankäyttötieteiden laitokselta ei löydä ehdotuksesta juurikaan positiivista sanottavaa en näe tätä hyvänä kehityksenä byrokratiatalkoiden nimissä heikennetään kansalaisten valitusoikeutta ja valtiovallan edellytyksiä ely keskuksen ja ympäristöministeriön ohjausvallan heikentäminen voisi mäntysalon mukaan johtaa esimerkiksi kauppapaikkojen kaavoituksen ylimitoitukseen kun kun kunnat saavat vapaammin ajaa omia etujaan lopputuloksena voisi olla yhdyskuntarakenteellisesti toimimaton ja kestämätön suunnittelu juuri tästä samasta asiasta olemme käyttäneet monia puheenvuoroja juuri tästä asiasta tahdomme tuoda tämän meidän oman painotuksemme tähän käsittelyyn
ja vastauspuheenvuoro vielä edustaja halmeenpää ja vielä mikkonenkin siellä listalla on ja sitten on vielä kaksi herrahenkilöä sieltä takarivistä kurvinen ja kärnä sitten mennään listalle
arvoisa rouva puhemies pyysin tämän vastauspuheenvuoron oikeastaan siksi että haluaisin vain tässä todeta että emme kyllä voi aivan kirkkain silmin väittää etteikö kunnissakin huteja tapahtuisi ja joskus virheitäkin sattuisi että en oikein luota sellaisiin puheisiin että kunnissa asuisi kaikkivoipa viisaus ja koskaan ei lainsäädännön suhteen virheitä tehtäisi kerronpa esimerkin turhasta valituksesta oulaisten kaupungista pohjois pohjanmaalla jossa tilanne on juuri parhaillaan että keskustajohtoinen virkamies ja poliittinen johto on evännyt maanomistajalta omalle maalleen haja asutusalueella oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselta rakentamispaikalta rakentamisluvan kyse on varmaankin henkilösuhteista koska kyse on pienestä kunnasta kävi nimittäin niin että rakennusvalvonta ei tätä rakennuslupaa maanomistajalle myöntänyt kaupungin valvontalautakunta todettuaan päätöksen lainvastaiseksi myönsi rakentamisluvan ja juuri nyt oulaisten keskustajohtoinen ja keskustaenemmistöinen kaupunginhallitus on päättänyt valittaa tästä päätöksestä hallinto oikeuteen

arvoisa puheenjohtaja itse näen tämän asian nimenomaan tasapuolisuusnäkökulmasta mikä koskee nyt tätä rantarakentamista rantatontithan ovat hyvin haluttuja ja kunnathan usein haluavat luoda tämmöisiä avaintontteja houkutellakseen asukkaita rantojen ääreen nyt kuitenkin jos meillä on vesistöjä tai järvi joka ulottuu monen eri kunnan alueelle on ihan selvää että jos kukin kunta itsenäisesti tekee näitä päätöksiä niin silloin kyllä tämä tasapuolisuus kärsii ja myös maanomistajien tasapuolisuus siinä kärsii sen takia on parempi että nämä katsotaan yhtenäisesti ja niin kuin tässä on tullut esille ely keskus on hyvin pätevä ollut tässä verrattuna kuntiin jos mietitään niitä valituksia mitä on tehty rantarakentamisesta niin ely keskukseen kohdistuvista vain yhdeksän prosenttia on menestynyt kun kuntiin kuntiin kohdistuvista päätöksistä neljäkymmentäneljä prosenttia on on mennyt näistä valituksista läpi ja tämä on minun mielestäni hyvin oleellista samoin asiantuntemus on tullut esiin se että pienissä kunnissa ei valitettavasti ole sitä asiantuntemusta koska henkilökuntaa on niin vähän olen olen itse sen hyvin huomannut nyt kun meillä on monta pientä kuntaa liittynyt ei siellä valitettavasti ole siltä tekniseltä puolelta niin paljon sitä asiantuntijahenkilöresurssia tullut edustaja
kurvinen

viranomaistoimintojaan yhteistyöllä jos on tilanne että pieni kunta ei itse selviydy rantarakentamisen luvituksesta ja rakennussuojeluasioista yhteistyötä voi tehdä toisten kuntien kanssa ja tehdään jo tällä hetkellä edustaja myllerille mitä tapahtuu ely keskuksille täällä on tietysti hirveätä pekulointia tällä hetkellä spekulointi pekulointia mutta spekuloin nyt itsekin sitten vähän kyllähän meillä jonkinlainen maakuntavirasto tai muu valvontaelin näihin valvontatehtäviin tulee edelleenkin jatkossakin joten tämä ei ole peruste jättää tätä lakia hyväksymättä lisäksi maakuntauudistuksen yksi pointti on se että kunnat voivat sopia tehdäänkö yhdessä maakunnallisena toimintana vai kunnissa arvoisa puhemies kyllähän tässä ihmiskuvien ero tulee esiin eri puolueilla ja liikkeillä minä itse alkiolaisena ja keskustalaisena uskon että ihmiset haluavat tehdä hyvää paikallistasolla ja tuntevat sen tilanteen siellä itse

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi edustaja aallolle totean että kittilä on kunta eikä kaupunki on myös hyvä nyt muistaa tässä keskustelussa se että näitä huteja joita tietysti tapahtuu kun paljon tehdään päätöksiä tapahtuu myös näissä näissä elyissä itse luotan kuitenkin kaikista eniten siihen paikalliseen näkemykseen paikalliseen päätäntävaltaan ja kuten tuossa jo aiemmin totesin on tullut varmasti kaikille nyt hyvin selväksi että vihreän liiton ideologiaan tämä paikallisuuden kunnioittaminen ei kuulu millään tavalla nämä puheet siitä että pienet kunnat olisivat tehottomia eikä siellä olisi resursseja kyllä entistä pienen kunnan kunnanjohtajaa jollakin tasolla loukkaavat kyllä siellä kunnissa pyritään huolehtimaan niistä lakisääteisistä velvoitteista joita kunnille on asetettu on tietysti kunnanjohdon tehtävänä turvata tähän toimintaan

puhemies tässä välillä tuntuu että keskustelun aiheena ja hallituksen esityksen aiheena on eri puolueiden ihmiskuvat haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että keskustelemme siitä millä tavalla saamme aikaan hyvää yhteisen edun mukaista

tässä mietinnön toisessa vastalauseessa

jälleen myöskin tämä lakiesitys on sellainen että isosta osasta valiokunta on yksimielinen ja uskon että myöskin koko eduskunta on yksimielinen esimerkiksi siitä että siirretään kunnille poikkeamistoimivalta silloin kun muutetaan teollisuus ja toimistorakennusten käyttötarkoitusta esimerkiksi asumistarkoitukseen erimielisyys koskee rantauudisrakentamista ja rakennussuojelua täällä on paljon puhuttu siitä että sinänsä ne lain kriteerit siitä millä edellytyksillä saa myöntää poikkeuslupia ja minkälaisia päätösten pitää lain mukaan olla eivät muutu on vakuutettu että kunnissa osataan kuitenkin kertaisin nyt valiokunnan mietintöönkin sisältyvät luvut valiokunta toteaa on mahdollista että kaikissa kunnissa ei ole samantasoista osaamista ja viidentoista vuoden aikana muodostuneen oikeuskäytännön tuntemusta

kohdistuneista valituksista hyväksyttiin kuusikymmentäviisi prosenttia siis noin kaksi kolmasosaa kuntien poikkeamispäätöksistä tehdyistä valituksista meni läpi kun ely keskuksen vastaavista päätöksistä vain yhdeksän prosenttia eli valiokunta toteaa että kuntien päätösten pysyvyys oli selvästi heikompi maankäyttö ja rakennuslain seurantatyöryhmän raportin mukaan kuntien rantakaavoihin kohdistuvista valituksista hyväksyttiin jopa yli seitsemänkymmentä prosenttia ja kaikista kaavamuodoista juuri rantakaavat ovat heikoimmin kestäneet oikeudessa tämäkin kuvastaa sitä että rantarakentamiseen kohdistuu kunnissa sellaisia paineita joita monet kollegat ovat tässä keskustelussa kuvanneet ja joiden tuloksena ei välttämättä synny kestäviä eikä edes lainmukaisia päätöksiä

rakentaminen tulvariskin alaisille ranta alueille meillä on kuntia joissa on kunnanjohdossa suurta halua kaavoittaa paikkoihin jotka ovat sinänsä varmaan viehättäviä asuinpaikkoja mutta joihin kohdistuu tulvariski ja joihin ely keskus ei ole tätä lupaa antanut pahoin pelkään että meillä tullaan tässä asemassa näkemään epäviisaita päätöksiä muun muassa edustaja adlercreutz otti esille myöskin rakennussuojelun ja ainakin edustaja aalto myös itse tulen tampereelta joka ei ole mikään pieni paikkakunta ja jossa kaiken järjen mukaan pitäisi olla ja onkin valmistelukoneistossa asiantuntemusta mutta siltikin omaltakin paikkakunnaltani tiedän tilanteita jolloin on ollut kunnan päätöksenteossa suuri houkutus jonkun tahon lyhytaikaisen taloudellisen edun ajamisen nimissä tehdä sellaisia päätöksiä jotka olisivat toteutuessaan tuhonneet kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia rakennuksia ja miljöitä näistä on paljon käyty taisteluja ja monia näitä päätöksiä joita on valtuustossa tehty on sitten oikeusasteissa muuttunut ja

esimerkiksi minun valtuustourani alkutaipaleella kahdeksankymmentä luvulla kiisteltiin ja joista kaupunki teki näitä purkavia päätöksiä jotka oikeudessa sitten kumoutuivat

sellaisia että nyt suunnilleen kaikki ovat onnellisia siitä että ne rakennukset ja miljööt ovat säilyneet ja sen vuoksi myöskin merkittävissä muutoksissa sellaisiin rakennuksiin ja kohteisiin joihin kohdistuu suojelua jättäisin poikkeamisvallan ely keskukselle pienempiin pienempiin muutoksiin kyllä olisin valmis antamaan kunnalle valtuudet

arvoisa puhemies tässä esityksessä toimitaan täysin hallitusohjelman mukaisesti erityisesti jälleen kiitän ympäristöministeriötä siitä miten sillä sektorilla on tätä byrokratiaa päästy purkamaan tämä kyseinen esitys on näissä rakentamispuolen ja ja kaavoituspuolen asioissa nyt ensimmäinen asia hallitusohjelman mukaisesti tälle sektorille on tulossa muitakin selvennysasioita jotka vievät tätä kyseistä kehitystä järkevällä tavalla eteenpäin tämä kyseinen esitys tulee todellakin purkamaan byrokratiaa ja päällekkäistä turhaa työtä mihin meillä ei tänä päivänä yhteiskunnassa ole todellakaan varaa tämä tulee nopeuttamaan ja selkeyttämään lupien myöntämis tai kieltämisasioita tässä haluan korostaa sitä että kunnissa päätökset tehdään aina lakien mukaisesti on tehtävä lakien mukaisesti semmoinen homma sitten että tässä kyseisessä materiaalissa tuotiin esille se että kuusikymmentäviisi prosenttia kuntien päätöksistä tehdyistä valituksista hyväksyttiin mutta nyt olennainen asia kuinka suuri osa meni läpi valittamatta eli suurin osa on hyväksytty semmoisenaan ja ne asiat jotka on katsottu valittamisen arvoisiksi

valituksessa otettu käsittelyyn ja niistä valituksista on hyväksytty kuusikymmentäviisi prosenttia eli suurin osa kuntien tekemistä päätöksistä on hyväksytty sellaisenaan olennainen määrä näistä päätöksistä on mennyt ely keskuksille ja siellä on poikkeuslupa asia otettu käsittelyyn ja siellä on tiukka menettely mutta muistetaan että kuntien toimivat lakien mukaisesti olen itse toiminut niin pitkään kunnan virkamiehenä että kyllä minä tiedän mitä lakien mukaan toimiminen on

sitten seuraavana asiana nämä ranta alueet ei tälläkään päätöksellä tulla missään nimessä jokaista rantaa rakentamaan täyteen itsekin tiedän sen

kunnassa toimivana henkilönä että me tule niitä rantoja täyteen rakentamaan emme varmastikaan koska meillä kaikissa asioissa kaavoitus on kuitenkin se pääasia kunnat lähtökohtaisesti tekevät kaikki päätösasiat kaavoihin perustuen kyse on tässäkin lakiasiassa vain vain poikkeuslupamenettelyasioista huomioitavaa on se että elyllä tosiaankin säilyy valitusoikeus kunnan päätökseen tässä tulee esille se mikä on elyjen rooli jatkossa mikä se maakuntauudistuksessa tulee olemaan itse olen perehtynyt nytten aika tarkasti siihen mikä on tässä uudistuksessa tarkoitus miten elyn ja avin osalta ympäristöpuolen asiat tulevat jatkossa menemään niistä elynkin ympäristöpuolen asioista huomattava osa tulee todennäköisesti pysymään valtionhallinnon alaisissa toiminnoissa ihan sen takia että siellä on tiettyjä valvonta asioita mistä ei ole järkevää että kuntatason päättäjät päättävät elikkä tältä osin minä ainakin olen aika lailla huojentuneella mielellä ja helpottuneena siitä että kuntienkin virheellisistä päätöksistä valittamiset menevät varmasti oikealla tavalla eteenpäin lopuksi kiitoksia muuten tämän salin porukoille minusta on mahtavaa kuulla se kuinka tämä sali on täynnä maaseutumyönteisiä ihmisiä todellakin kaikista puolueista näkyvät olevan ihmiset sitä mieltä että maaseudulla saapi asua siellä ei tuoteta hiilijalanjälkiä kovin paljon sen kummemmin mitä muuallakaan kyllä me tästä hyvin eteenpäin pääsemme kun kerran maaseudullakin on näin hyvä asua

jatkossakin saamme jokainen valita asummeko kaupungissa vai maaseudulla elikkä jatkamme tätä yhteistä vihreää aatetta eteenpäin

puhemies olen omassa kotikaupungissani joensuussa ollut kuntapäättäjänä vuosikymmeniä ja seurannut kaavoitusprosessia ja sen toteutusta vuosikausia hyvinkin läheltä olen sitä mieltä että tämä lakimuutos on kannatettava lukuun ottamatta näitä rantakaavoja joista olen samaa mieltä esitettyjen vastalauseiden kanssa täällä keskustelu kuulostaa olevan oppositio hallitus asetelman mukainen mutta käsittääkseni myös hallituspuolueiden edustajissa on henkilöitä jotka suhtautuvat kriittisesti tähän rantarakentamisen osioon tässä laissa mutta kuten sanoin muilta osin lakimuutos on hyvä sillä se siirtää päätösvaltaa kuntiin lähemmäksi ihmisiä joensuun arviointien mukaan poikkeamislupamenettely tulee lyhenemään jopa kolmella kuukaudella ja se on ihan hyvä asia poikkeamistoimivallan siirtyessä kunnille on kuitenkin riskinä että nämä päätösten linjaukset tulevat vaihtelemaan kunnittain vaikka laki on kuinka sama ja näin kyllä todennäköisesti käy koska päätöksiä tekevien viranomaisten määrä lisääntyy moninkertaiseksi ja ja kyllä se vain totta on vaikka täällä on toisinkin sanottu että kuntien resurssit osaaminen ja toimintakulttuuri ovat hyvin erilaisia joissakin tehdään hyvää yhteistyötä mutta ei ei sekään aina onnistu

maan eri osissa ja eri kunnissa ja se ei tietysti ole tavoiteltava tilanne ja sen takia meillä onkin tässä lain toimeenpanossa tarpeen miettiä erilaisia keinoja joiden avulla voidaan varmistaa että poikkeamishakemusten ratkaisemisessa säilyy riittävä tasapuolisuus ja ja yhteiset kriteerit koko maassa asuupa ihminen missä tahansa

kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat myller ja aalto sitten taas
arvoisa puhemies täällä on puhuttu siitä että että kuntia sitoo kaavoitus ja sen kaavoituksen mukaan rakennetaan tämä on erittäin hyvä koska se on tasapuolinen tapa ottaa huomioon eri intressit ja se tapahtuu demokraattisessa päätöksenteossa tämän hallituksen esityksen perusteluissa on kuitenkin myös ympäristöministeriö kiinnittänyt huomiota siihen että että on ongelmallista se että poikkeusmenettelyä käytetään myös tilanteissa joissa kaavoitus olisi tarpeen eli on pelkona ellei näihin asioihin todella kiinnitetä huomiota että kaavoitus jää sivuun ja sen sijaan käytetään näitä poikkeusmenettelyjä mikä on ongelma paitsi sen yhteisen intressin löytämisessä myös monta kertaa sitten eri eri tahojen tasapuolisessa kohtelussa on päivänselvää että että pitää olla mahdollista siellä missä ihmiset haluavat asua mutta sen täytyy tapahtua järjestäytyneesti kaavoituksen kautta
vastauspuheenvuoro vielä edustaja aallolle

kiitän edustaja hoskosta äskeinen puheenvuoronne oli teidän tämän tämän päivän rakentavin puheenvuoronne kiitoksia siitä mutta se mikä tuli viitteessänne että ympäristöministeriö ei ole toiminut rehellisesti eli sanoitte että ympäristöministeriö on toiminut epärehellisesti on aika raskas syytös mutta itse asiaan se syy minkä takia esitämme tiettyjä huolia huolia täällä opposition rintamissa on nimenomaan se yhdyskuntarakentamisen hajauttaminen ennen kaikkea kun mennään taajamista ulospäin tästä olemme huolissamme kuten myös tästä niukkuushyödykkeestä jos kansantaloustieteen termejä käytän eli näistä kaikkein parhaimmista herkkupaikoista rantatonttien myymisistä ennen kaikkea kun kyseessä on vaikkapa yleinen virkistysalue ja sitten mietitään kaavoitetaanko se tosiaan sitten yksityiskäyttöön tässä syntyy tämmöinen ristiriitatilanne kuten myös kaavoittamisessa

ja rakentamisessa tulvariskialueelle ihan viimeisenä sanon vain sen että tämä kuusikymmentäviisi viiva yhdeksänkymmentä prosenttia eli tämä kuntien päätösten pysyvyys oli semmoinen asia

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen lakiesitys lähtee todellakin siitä että jatkossa nämä poikkeamispäätökset tulevat aina kunnan kirjekuoressa eli kaikista poikkeamista päätösvalta siirtyy kuntatasolle elyiltä sinänsä itse koen että paljoa jo olemassa oleva tilanne ei muutu sillä jo nyt valtaosa poikkeamispäätöksistä on tehty lähellä eli siellä kunnissa kuulostaa siis todella luontevalta että poikkeuslupien kautta tapahtuvasta alueiden kehittymisestä päätetään kunnissa jotka vastaavat myös omasta kaavoituksestaan pääsääntöisesti se että päätösvalta on kunnissa kuulostaa hyvin tarkoituksenmukaiselta ja siitä syystä tämä hallituksen lakiesitys on lähes kokonaisuudessaan varsin kannatettava mitä tulee näihin maisema arvojen vastaisiin hankkeisiin niin niitäkin pitää olla jatkossa rohkeutta selkeästi kyseenalaistaa jos siihen on tarvetta tässä hallituksen esityksessä on paljon hyvää niin kuin tässä jo aikaisemmin totesin ja siinä on paljon tätä päivää mutta me jätimme sd valiokuntaryhmänä valiokuntatyössä vastalauseen yhteen asiakohtaan joka koskee rakentamista ranta alueella ja se on tullut täällä tänään jo ilmi tässä keskustelussa me siis ehdotimme että elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksella on jatkossakin toimivalta myöntää poikkeus silloin kun kysymyksessä on uuden rakennuksen rakentaminen ranta alueelle jolla ei ole voimassa momentissa tarkoitettua kaavaa ellei kyse ole olemassa olevien asuinrakennusten laajentamisesta tai korvaamisesta kaikissa muissa tapauksissa poikkeamistoimivalta voi olla meidän mielestämme kunnalla me näimme ja näemme edelleen että näin voidaan paremmin turvata kansalaisten yhdenvertaisuus esimerkiksi tilanteessa jossa saman järven ranta alueita omistaa usea kunta ja tämä ei ole mitenkään harvinaista loppuun en malta olla toteamatta että kukaan ei tässä salissa varmastikaan väheksy kunnissa olevan henkilökunnan halukkuutta tehdä kansalaisia koskevia oikeita päätöksiä mutta resurssit osaaminen ja mahdollisuudet ovat kovin erilaista luokkaa eri

toteaisin nyt vielä sen lisäksi mitä tässä muun muassa edustajat myller ja aalto ovat ovat todenneet että pidän hyvin kyseenalaisena sitä että poikkeustoimivalta annetaan kunnille nimenomaan sellaisessa päätöstyypissä jossa kuntien tähänastisten päätösten pysyvyys on ollut kaikkein heikointa

pysyvyys on ollut heikompi kuin missään muussa kaavamuodossa tässä keskustelussa on myöskin tuotu esille että silloin kun myönteisistä poikkeuslupapäätöksistä on valitettu kuntien tekemistä päätöksistä valitukset ovat menestyneet kahdessa kolmesta tapauksesta eli kuudessakymmenessäviidessä prosentissa kun taas ely keskuksen päätöksiin

joka yhdennessätoista eli valitus on on menestynyt pidän tätä periaatteellisesti ongelmallisena että päätetään siirtää poikkeustoimivaltaa asiassa jossa tähänastinen kokemus ei ole se että paikallistasolla olisi en tiedä onko siinä nyt kysymys enemmän tahdosta vai taidosta mutta kuitenkin niiden yhdistelmästä tätä läheskään aina riittävästi jotta päätökset olisivat lakien

jo aiemmin sanoin mutta toistan nytten uudelleen edustaja hassille sen että kyse näissä kuudessakymmenessäviidessä prosentissa hyväksyttyjä on siitä että vain osasta valitetaan eli suurin osa päätöksistä jää voimaan semmoisenaan se on olennainen ero siihen nähden että kuusikymmentäviisi prosenttia valituksista hyväksytään kaikista ei todellakaan valiteta ja nyt sitten kun tämä uusi valitussysteemi lähtee liikkeelle näemme sen mitä tämä tulee käytännössä olemaan en usko että tämä tulee olemaan mitenkään valtavan iso ongelma tässä asiassa sitten edustaja myller toi hyvin esille yhden asian tästä esityksestä elikkä sen että tämä lähelle rantaa rakentaminen ja muutkin poikkeuslupa asiat tulisi ensisijaisesti ratkaista kaavoitusasioilla kuten onkin olemassa mutta kun huomattava osa maaseudulla poikkeusluvalla rakentamisesta on mihin ei ikinä kuuna päivänä todellisuudessa kaavaa ole järkevää alkaa edes tekemään niin tuon esille sen voisiko siinä käydä niin että jos vängällä aletaan kaavaa tekemään vaikka johonkin rantarakentamiskohteeseen sen jälkeen siinä useampi henkilö heräisi miettimään että minullakin olisi mahdollisuus rakentaa tähän joku rantarakennus ja tämmöisiä asioita eli tässä että voidaan kunnissa myöntää poikkeusluvat voidaan todellakin vähentää sitä turhaa byrokratiaa sillä ettei tehdä turhia tyhjänpäiväisiä kaavoja vaan voidaan keskittyä keskittyä vain näihin olennaisiin asioihin ja onhan todellakin pelko siitä että jos tehdään liikaa kaavoja niin sen jälkeen se voi jopa lisätä painetta rakentamiselle eli lopuksi vielä kiitos tästä hyvästä esityksestä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tuon tässä terveisiä lokan kylältä tanja pyhäjärveltä joka kirjoitti minulle eilen näin kolmekymmentäkaksituhatta kilometriä sitä lukuvuosi tarkoittaa seitsemän vuotiaalle lapselleni kolmekymmentäkaksituhatta kilometriä vuodessa taksin kyydissä istumista miten on mahdollista että vaadimme lasten jaksavan pidempiä koulumatkoja kuin aikuisten työmatkat missä ovat koulutuksen osalta uudet toimintatavat kehittyvät ja eteenpäin vievät ratkaisut valtion kaltaisen koneiston on haastavaa olla ketterä joskus kuitenkin pienillä muutoksilla voi olla suurempiakin tai uutta luovia vaikutuksia toivottavasti tämä lakialoite olisi juuri sellainen pieni muutos jonka myötä tapahtuisi kehitystä ja ratkaisuja saavutettaisiin yhdessä yrittämällä kohtuullinen koulumatka sitä minä pyydän lasten hyvinvoinnin tähden arvoisa rouva puhemies lakialoitteessani ehdotetaan että oppilaan koulumatka saisi olla korkeintaan satakuusikymmentä kilometriä päivässä ja kestää odotuksineen enintään kaksi tuntia mikäli oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt kolmetoista vuotta saisi koulumatka kestää enintään kolme tuntia lapsen huoltaja voisi kuitenkin sopia myös toisin nykyisessä laissa ei määritellä selkeää kilometrirajaa oppilaan koulumatkalle vaan ainoastaan aikarajoite tämä aikarajoite on erittäin epämääräinen ja matka ajat vaihtelevat usein keliolosuhteiden keliolosuhteiden mukaisesti huonolla ajokelillä koulumatkat voivat siten venyä kohtuuttoman pitkiksi tämän kilometrirajan lisääminen perusopetuslakiin toisi lapsille ja lasten huoltajille varmuutta siitä että koulumatkoista ei muodostu täysin kohtuuttomia nykyinen laki ja sen tulkinta ovat johtaneet ongelmiin ristiriitoihin esimerkiksi juuri tuolla lokan kylällä jossa lasten koulumatkaksi sodankylään on muodostumassa noin kahdeksankymmentäviisi kilometriä suuntaansa perheiden oltua yhteydessä oikeusasiamieheen on todennut ja lausunut että ainoa mahdollisuus näiden tulkinnanvaraisuuksien poistamiseen on lisätä tähän lakiin selkeä kilometrirajoite tämän kilometrirajan asettamisen puolesta puhuu myös aikuisille asetettu kahdeksankymmenen kilometrin työssäkäyntialue jonka puitteissa velvoitamme esimerkiksi työttömän työnhakijan vastaanottamaan työtä työttömyysetuuksien edellytyksenä on täysin kohtuutonta että esikouluikäisen lapsen koulumatka saisi olla tätä pidempi mikäli koulupäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi vaikuttaa se suoraan lasten opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen sekä vaikeuttaa esimerkiksi lasten harrastustoimintaa lasten huoltajille on kuitenkin jätettävä mahdollisuus sopia viranomaisen kanssa myös pidemmästä koulumatkasta mutta sellaista ei voitaisi lapselle asettaa ilman huoltajan suostumusta on myös täysin selvää että yhden lapsen takia ei varmaankaan ole tarkoituksenmukaista ryhtyä perustamaan uusia kouluja sen sijaan meidän on otettava käyttöön uusia menetelmiä ja uusia tapoja ei siirrellä sitä lasta edestakaisin vaan tuotava se opetus sitten lapselle sinne kotiin näin tapahtuu jo nykyisellään tietyillä paikkakunnilla lapissa esimerkiksi sallassa jossa on on todettu että koska ei kyetä täyttämään tätä aikarajoitetta lapset opiskelevat suuren osan ajastaan kotona etäopetuksen keinoin ja välillä käyvät sitten lähipäivinä koulussa ja tämä on myös sitten huoltajien kannalta ollut erinomainen ja hyvä ratkaisu arvoisa rouva puhemies haluan tässä puheeni lopussa kiittää kaikkia niitä sataakahdeksaatoista kansanedustajaa tämän lakialoitteeni allekirjoittamisesta toivon todella että asia saa arvoisensa ja nopean käsittelyn sivistysvaliokunnassa aivan lasten oikeuksien takia

arvoisa rouva puhemies

pykälän muuttamisesta tämä lakialoite perusopetuslain muuttamisesta koskee verratenkin pientä joukkoa pieniä suomalaisia meidän koululaisiamme mutta siitä huolimatta pidän sitä erittäin hyvänä voisi sanoa että se on kohtuuden ajattelua ja varmasti ihan ihan oikeudenmukaisuusajatteluakin että niille lapsille jotka asuvat sellaisilla alueilla joilla meillä alkavat olla koulutuksen peruspalvelut aika kaukana järjestettäisiin koulumatkat inhimillisellä kilometrimäärällä ja inhimillisillä aikamäärillä pidän tässä lakialoitteessa esitettyjä tarkennuksia aikarajoihin ja esitettyjä kilometrimääriä hyvin perusteltuina ja siksi olenkin itsekin allekirjoittanut tämän lakialoitteen olen yksi niistä sadastakahdeksastatoista mutta arvoisa puhemies kysymyksessä on lakialoite kansanedustajien tekemä voimme katsoa omasta perustuslaistamme valtiosäännöstämme ja varmasti ihan koulun oppitunneiltakin on jo tuttua se että suomessa lakeja voidaan säätää joko hallituksen esityksellä tai kansanedustajan tai kansanedustajien tekemällä lakialoitteella nyt sitten meidän järjestelmään on tuotu uusi tapa

mitenkään etukäteen tarkisteta niitten perustelujen ei tarvitse olla kummoisia ja ne liikkuvat hyvin laajalla skaalalla meillä on ollut kansalaisaloitteita isoista arvokysymyksistä avioliittolain muuttamisesta jota voidaan pitää ihan perusteltuna sitten tämmöisiin pienempiin sanoisin aika tavanomaisiin poliittisiin kysymyksiin liittyviä niin kuin nollatuntisiin työsopimuksiin tai pieniin synnytyssairaaloihin

tämän edustaja kärnän laatiman lakialoitteen keskimäärin oman arvioni mukaan mitä olen politiikkaa seurannut noin viisituhatta ääntä tarvitaan suomessa siihen että pääsee eduskuntaan kansanedustajaksi toki on sitten niitä haravia jotka vetävät yli kymmenentuhatta pääsee jostakin kahdellatuhannellakin tunnemme tämän dhondtin dhondtin menetelmän mutta ehkä noin viisituhatta on se keskimääräinen laskin tuossa että nämä satakahdeksantoista kansanedustajaa jotka ovat tämän lakialoitteen allekirjoittaneet edustavat noin viittäsataayhdeksääkymmentätuhatta suomalaista

uutena edustajana se ei niin tuttu vielä ole mutta meillähän on täällä olemassa sellainen tapa että yli sadan edustajan allekirjoittama lakialoite saa nopeamman ja huolellisemman käsittelyn ja todellakin toivon että kun kansan valitsemaa meidän ylintä vallankäyttäjää on tämän lakialoitteen allekirjoittanut niin se saa todella nopean ja huolellisen käsittelyn sillä tuntuu oudolta jos nämä kun on tämmöisiä huolellisia lakialoitteita erittäin hyvin perusteltuja kiitän siitä edustaja kärnää haudataan johonkin valiokunnan perukoille ja sitten nämä tämmöiset virheellisillä perusteluilla tehdyt kansalaisaloitteet saavat paremman käsittelyn pidän sitä hyvin outona tahdonkin tässä lähetekeskustelussa lähettää sivistysvaliokunnalle sen viestin että toivon että tämä otetaan nopeaan käsittelyyn ja tämä saa vähintään yhtä vakavan käsittelyn ja yhtä yhtä vakavan tarkastelun kuin nämä kansalaisaloitteemme

arvoisa rouva puhemies täällä salissa on käyty paljon keskustelua suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän hyviä puolia on lapsien ilmainen koulukuljetus mutta on aivan oikein että edustaja kärnän tekemä aloite jonka itsekin olen allekirjoittanut on otettu tässä käsittelyyn toivon myös itse sille valiokunnassa asiallista ja hyvää käsittelyä toivon myös lakiesityksen läpimenoa sillä on täysin perusteltua että lapsien koulupäivän pituutta ja koulumatkan pituutta rajataan hiukan tarkemmin nykyinen laki edellyttää tämä vertaus aikuisten työssäkäyntialueeseen on erittäin hyvin perusteltu ja hyvä lähtökohta siinä kaiken kaikkiaan suomalainen koulukuljetusjärjestelmä on kuitenkin lapsille hyvä ja tärkeää siinä on myös turvallinen koulumatka nuorille koululaisille itselläni on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus koulukuljetuksista täällä etelä suomessahan tämmöinen pitkä etäisyys kilometreihin perustuva ei ole se ongelmakysymys mutta mutta tämä tuntirajoitus myös täällä etelä suomen kunnissa jo joillakin alueilla paukkuu yli siihenkin on hyvä saada rajoitus koska koulupäivän pituus on nuorelle koululaiselle se oleellinen asia sitten haluan vielä ottaa kantaa tähän edustaja kurvisen näkemykseen kansalaisaloitteista ja niiden merkityksestä allekirjoitan täysin sen että jos viidelläkymmenellätuhannella allekirjoituksella saa laajemman käsittelyn kuin tämä minkä edustaja kurvinen

äänestäjää niin tässä on selvä epäkohta toivonkin myös siitä keskustelua tässä yhteydessä

arvoisa puhemies aloitteessa todetaan että oppilaan koulumatka saisi olla korkeintaan satakuusikymmentä kilometriä päivässä ja kestää odotuksineen enintään kaksi pilkku viisi tuntia päivässä ja kolmetoista vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka saisi kestää enintään kolme tuntia päivässä kannatan tätä edustaja kärnän aloitetta meillä itä suomessa on samanlaisia ongelmia kuin lapissa ja myös muualla suomessa edustamani saimaan alue on kauttaaltaan asuttua mutta järvien vuoksi matkat ovat pitkiä liian monen lapsen venyy tämän vuoksi liian pitkäksi ja koska kouluja on lakkautettu ja keskitetty tilanne on tällä hetkellä lapsen kannalta huono myöskään koulukyyteihin ei ole resursoitu riittävästi eikä reittejä mietitty lapsen kannalta järkevästi yhä useammat lapset siis istuvat tuntikausia taksissa tai linja autossa aamuin illoin myös koulukyydin odottamiseen kuluu aikaa koulupäivien venyminen kuljetusten takia ylipitkiksi vaikuttaa monella tavalla lapsen ja myös koko perheen arkeen se vähentää muun muassa lapsen kykyä ja halua oppia kun lapsi on valmiiksi kouluun tullessaan väsynyt matkasta lisäksi moni lapsi voi autossa pahoin lapsen koko koulupäivä pilalle kun taksi tai bussi kiertelee ja kaartelee kaikki pikkutiet viidentoista minuutin suora matka voi muuttua yhden pilkku viiden tunnin istumiseksi kun kyydeissä säästetään ja kaikki lapset kuljetetaan samalla taksilla opettajat huomauttavat myös siitä että koulut eivät pysty tarjoamaan kuljetusoppilaille tukiopetusta myös koulujen kerhoihin osallistuminen on näille oppilaille lähes mahdotonta täällä eduskunnassakin on kiinnitetty paljon huomiota liikkumattomuuden epäterveellisiin vaikutuksiin ei ole lapsenkaan terveydelle hyväksi istua tuntikausia autossa liikkumattomana koulumatkaan kuluva pitkä aika merkitsee sitä että lapsi ei ole ulkona leikkimässä ja liikkumassa liikunta on parasta ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa joten liikuntavaikutus pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toivon että erityisesti tässä lakialoitteessa

arvoisa rouva puhemies erittäin kannatettava lakialoite ja kun se vielä keräsi tosissaan yli sadan kansanedustajan nimen tarkalleen sadankahdeksantoista kansanedustajan nimen niin pitää onnitella edustaja kärnää ensimmäisen kauden kansanedustajana suomi on todellakin harvaan asuttu maa ja huoli lastemme koulumatkojen pituudesta ei todellakaan ole turha me olemme varmaan joka ikisessä puolueessa huolissamme siitä että lapsia kärrätään tosi pitkiä matkoja busseilla ja pikkutakseilla niin että ne koulupäivät venyvät matkoineen tosi tosi pitkiksi

tämä lakialoite toteutuessaan koskee suhteellisen pientä osaa lapsia tuo on totta minä olen itsekin sitä mieltä mutta kuten edellisissäkin keskusteluissa tänään tässä salissa olimme huolissamme kaikki puolueet siitä että ihmisten ja perheiden pitää saada asua siellä missä he itse haluavat niin sinänsä meidän kaikkien tehtävä tässä päätöksenteossa on ratkaista niitä ongelmia jotta koko suomi pysyy asuttuna ja joka puolella pystyvät myös perheet asumaan niin että lapsilla nämä koulumatkat ovat säällisiä ja ne pystytään hoitamaan niin että ne eivät rasita liikaa näitä meidän pieniä koululaisiamme tämä aloite on varsin kannatettava ja minä haluan tässä keskustelussa edustajakollega kurvista siinä jälleen kerran toinen hyvä vertaus keskustakollegalta kun vertasit tätä kansalaisaloitenäkökulmaan nehän saavat valtavan mediahuomion ja niistä keskustellaan täällä hyvin laajasti ja on väkeä paikalla enemmän kuin tänään tässä keskustelussa medianäkyvyys on todellakin taattu mikä on näitten edustajien lakialoitteiden medianäkyvyys

arvoisa puhemies itsekin halusin tulla tänne saliin tukemaan edustaja kärnän oivallista lakialoitetta minkä itsekin olen allekirjoittanut ehkä nämä ovat niitä pieniä hetkiä kun täällä sopivasti myös yli hallitus oppositio rajojen tehdään hyvää lainsäädäntötyötä ja toivon todella että tämä lakialoite nyt myös edistyy valiokunnassa ja tulee sitä kautta uudestaan saliin ja päätyy sitten lainsäädännöksi olisi ihan hyvä että myös laajempi joukko olisi tästä keskustelemassa koska se toisi vähän perspektiiviä tähän kun tuntuu että kun täällä ruuhka suomessa koulumatka pitenee kahdeksansataa metriä tai kahdeksan kilometriä niin sitä pidetään jotenkin varsin epäoikeudenmukaisena eikä voida millään ymmärtää että näin voitaisiin tehdä kun todella mennään sinne harvaan asutulle seudulle missä tällä hetkellä todella moni lapsi joutuu aivan tolkuttoman pitkän matkan matkan istumaan autossa päästäkseen kouluun niin tämä tuo kyllä siihen paljon paremman mittarin mitä se koulumatka voi olla kuin tämä nykyinen aikamääre toisaalta tämä myös pakottaa kehittämään näitä uusia opettamisen muotoja mihin myös edustaja kärnä viittasi toivoisin kyllä että kun tämä koulutuksen digitalisaatio on myös hallituksen kärkihankkeita niin haettaisiin myös uusia keinoja millä myös sitä etäopetusta pystyttäisiin paremmin antamaan ja sillä tavalla mahdollistettaisiin se että mikäli edelleen on sellaisia perheitä jotka asuvat valtavan pitkän matkan päässä koulusta niin sitä opetusta

kansalaisaloitteista missä ei kyllä aina ole ihan sitä järjenkään häivää

arvoisa puhemies

oppilaan huoltajan tekemät kouluvalintaratkaisut mikäli sellainen on on mahdollista koulukuljetuksen tulisi olla koulunkäyntiä tukevaa ja kuljetus ei saisi muodostua kynnyskysymykseksi kun koulumotivaatiota mietitään hyvin suunnitellut ja toimivat kuljetukset ovat yksi sujuvan ja joustavan arjen perusta laissa säädetty enimmäisaika sisältää varsinaisen matkan lisäksi mahdollisen odotusajan jos oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää säädetyn aikarajan mukaisesti on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon ei tietenkään pidä olla ensisijainen ratkaisu kun itse pohdin tämän lakialoitteen kilometrirajoituksen ja matka ajan suhdetta ajatukset väistämättä menivät sinne omaan peruskouluaikaan ja omiin kokemuksiini peruskoulun yläluokilta koulumajoituksesta etäisyys kuusamon taajamassa sijaitsevaan kouluun oli vain viisikymmentäkuusi kilometriä mutta linja autokuljetuksen kuljetusreittien vuoksi matka ajasta tuli kohtuuton kotikyläni nykyisen peruskoululaisen ei tarvitse olla väliaikaismajoituksessa vaan hän saa päivän toisen matkan linja autoa nopeammalla suoralla taksikyydityksellä koulumatka hänellä on kuusikymmentäkahdeksan kilometriä lakialoitteen sadankuudenkymmenen kilometrin rajaus ei tuo muutosta nykyiseen tilanteeseen yhdellekään kuntamme peruskoululaiselle arvoisa rouva puhemies lakisääteisten koulukuljetusten toteutumista ja koulutuksen saavutettavuutta on arvioitu säännöllisesti peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä viimeisten vuosikymmenten aikana pohjois suomessa tapahtunut kouluverkon harventuminen näyttää nyt laantuneen lukuvuonna kaksituhattakolmetoista viiva neljätoista lapissa oli kahdeksantoista oppilasta joilla jonakin koulupäivänä koulumatkan aikarajoitus ylittyi yhdellä oppilaalla se ylittyi joka ainut koulupäivä paria vuotta aikaisemmin suomessa oli kahdeksankymmentä oppilasta joilla tämä aikarajoitus ylittyi peruskoulu on lapselle lähipalvelu viisikymmentä luvulla rakennettiin koulut kymmenen viiva viidentoista kilometrin etäisyydelle toisistaan koska kouluun kuljettiin jalkaisin ja meillä joskus jopa veneellä koulumatka saattoi olla nykykäsityksen mukaan erittäin rasittava ja kestää useita tunteja päivittäin nykyperuskoululainen on oikeutettu kuljetukseen yli viiden kilometrin pituisilla matkoilla käsitys lähikoulusta tästä lapsen lähipalvelusta kuitenkin vaihtelee eri olosuhteissa minulla liittyy tehtyyn sadankuudenkymmenen kilometrin ehdotukseen myös huoli tulisiko tästä etäisyydestä tietynlainen kriteeri lapsen lähipalvelulle kriteeri joka hiljalleen alkaisi ohjata kuntia kouluverkkoratkaisuissa ja venyttäisi negatiiviseen suuntaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen lähikouluun mutta kuinka turvataan laadukas turvallinen ja yhdenvertainen koulutus koko maan alueella digitalisaation avulla varmasti saadaan joitakin ratkaisuja mutta lapsen oikeutta koulukavereiden kanssa oppimiseen ja vuorovaikutukseen kasvokkain se ei missään tapauksessa korvaa minä kiitän lämpimästi edustaja kärnää että hän tällä lakialoitteellaan nostaa peruskoululaisen koulumatkaoikeuden ja myöskin perusopetuksen lähipalveluna yhteiseen keskusteluun ja todellakin toivon että tämä näkyisi myös julkisessa keskustelussa

arvoisa rouva puhemies edustaja parviainen otti oivallisesti keskusteluun myös tämän lähipalvelun määritelmän uskon että tässä tulevassa ja syntyvässä aluehallintouudistuksessa myös tähän joudutaan ottamaan kantaa mikä on lähipalvelua ja toivottavasti myös tämä lasten koulumatka asia siinä on asiaan vaikuttava tekijä haluan kuitenkin korostaa myös tässä koulukuljetuksessa sitä että joissakin tapauksissa kuitenkin on

ne lapset osittain nauttivatkin siitä koulumatkasta se ei ole aina sille nuorelle pienelle koululaiselle pelkästään rasite he oppivat siinä myös liikennesääntöjä liikennekulttuuria tietenkin mikäli kuljettaja on asiallinen ja hoitaa sen asian siinä puolen tunnin ja tunnin aikana kokemuksesta tiedän käydään monta mielenkiintoista keskustelua sen kuljetettavan lapsen kanssa ja sellainen kanssakäyminen

sosiaalinen tapahtuma sille lapselle se ei ole missään nimessä aina sellainen negatiivinen mutta kaikki nämä esille nostetut huolet pitkät koulupäivät mitä rasitteita se antaa lapselle ovat täysin aiheellisia ja niihin on syytä kiinnittää kiinnittää huomiota täällä kannettiin huolta myös siitä että lapset eivät liiku sinä aikana no aika moni lapsi tänä päivänä koulupäivän päätteeksi menee kyllä tietokoneen äärelle ja kotiin istumaan jos olisikin sitä perinteistä puussa kiipeilyä ja pesäpallon peluuta koulupäivän jälkeen niin se olisi toki hyvä liikunnan kannalta mutta haluan nostaa asioita esille että se koulukyyti on myös sille lapselle aika usein sellainen miellyttävä kokemuskin
arvoisa rouva puhemies kiitoksia vielä edustajakollegoiden puheet kyllä kyllä lämmittävät lämmittävät mieltä ja on on hienoa saada tällaista tukea ensimmäiselle lakialoitteelle jonka on valmistellut tässä on tullut keskusteluun hyviä näkökulmia ja uskon kyllä että mikäli nyt sivistysvaliokunta asian käsiteltäväkseen ottaa niin nämä tulevat sitten huomioiduiksi toivon todella kuten tässä jo todettiin että tämä olisi nyt yksi sellainen pieni asia jossa voidaan nimenomaan tätä yhteistyötä tehdä yli hallitus oppositio rajojen ja viedä yhdessä tällaista tärkeää lasten asemaa edistävää lakiesitystä eteenpäin erityisen mukavaa on kyllä tällaisiin sanoihin kohtalaisen kiihkeänkin debatoinnin jälkeen mitä tänään muissa asioissa

puhemies vielä tähän keskusteluun sellainen lisäys että kun näistä kuljetuksista puhutaan on syytä pitää selkeänä mielessä se että että nämä nämä koulukuljetukset ovat osa lapsen koulupäivää ja ja niitten laadusta ja turvallisuudesta on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa ja nykyään kun näitä palveluja kilpailutetaan niin tässäkään asiassa ei saataisi mennä se raha edellä vain se rahankiilto silmissä että kuinka paljon kunta voi säästää kilpailuttamalla vaan laatukriteereiden on erityisesti lapsia kuljetettaessa oltava ykköskriteereinä ja on pidettävä huoli siitä että että näitten kuljetusyritysten taksifirmojen ja ja bussifirmojen kaikki asiat ovat kunnossa ja ja kuljettajat ovat asianmukaisia kaikki koulutukset käyneitä sekä että kuljetusyritykset huolehtivat siitä että maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat ja ja myöskin perheille on tärkeää tietää se että että lapsi on turvallisessa kyydissä esimerkiksi asia mikä on noussut esille on se että perheille on hieman epäselvää tarkistaako kunta että kuljettajilla on muun muassa rikosrekisteriote annettuna että ei mitään tällaisia lasten kanssa työskenteleviltä vaadittavia papereita puutu elikkä pitäisin tärkeänä sitä että että kuljetusten laadusta pidetään kiinni

arvoisa puhemies edustaja pakkasen puheenvuoro kirvoitti pyytämään tämän pienen kommentin totta tosiaan koulukuljettaja on se kasvattaja joka useinkin viettää lapsen kanssa kenties pisimmän ajan mitä yksittäinen aikuinen siellä kouluyhteisössä tein kerran koulukuljetuskoulutusta varten tämmöisen aikuiskontaktien kartan ja laskelman yhtä luokkaa varten siinä luokassa sattui olemaan useampia pitkän matkan koulukuljetuksessa olevia lapsia ja heillä ylivoimaisesti pisin aika vietettiin koulukuljettajan kanssa pienessä ryhmässä kolme lasta ja koulukuljettaja siinä

kyllä sitten tulee tämä kasvattajan rooli eli hyvä koulukuljettaja on kullanarvoinen asia kouluyhteisössä

arvoisa rouva puhemies juuri näin kuin edustaja parviainen tuossa sanoi hyvä kuljettaja on sille kuljetusyrityksellekin tärkeä ja kullanarvoinen henkilö edustaja taavitsainen otti tärkeän asian esille kuinka kuljettajien taustat selvitetään ja tänä päivänä ainakin niissä kunnissa joissa tarjouskilpailu käydään koulukuljetuksista joutuu yrittäjä kirjoittamaan tarjouksen yhteyteen käytettävät kuljettajat heidän henkilötietonsa ja ja heidän rikosrekisterinsä selvitetään on työnantajan velvollisuus selvittää se toisaalta kunnan tehtävä on myös sitten selvittää onko kaikki asianmukaisesti kyllä näissä osissa tällä hetkellä lainsäädäntö on kohdallaan ja voin sanoa yksi tarkimmin vartioitu henkilöstö tänä päivänä on pienten lasten koulukuljettajat ja se on kyllä ihan perusteltua siihen on ihan syytä ei siinä ole epäilystäkään näin pitää toimiakin mutta kyllä tämä asia on nykyisessä laissa jo kunnossa hankintalaki edellyttää tämäntyyppisiin asioihin puuttumista